arvoisa puhemies joudun varmaankin pyytämään kohta uuden puheenvuoron esittääkseni sen lausuman jonka olemme tässä aikeissa esittää tähän hallituksen tavalla ansiokkaaseen mietintöön on kuitenkin niin että on ongelmallista että verojärjestelmä on se väylä joka joustaa silloin kun eri eturyhmien eturyhmien etuja täytyy ajaa tässäkin tapauksessa on selvää että näitä satovahinkoja ei voitu korvata muulla tavalla kuin verojärjestelmään puuttumalla tämä johtaa siihen mikä on ylipäätäänkin tämän hallituksen toimintalinja että verojärjestelmä on se jonka pohjaa ja tiiviyttä ollaan aina valmiita kyseenalaistamaan siitä syystä on tehtävä ehdottoman selväksi että tämä järjestely on kertaluontoinen ja toivonkin että tässä keskustelussa edustajat vahvistavat sen että enää koskaan ei ole tarkoitus tätä samaa menettelyä käyttää

arvoisa puhemies tulen myös myöhemmin kannattamaan omassa puheenvuorossani esitystä minkä edustaja harakka tekee mehän olemme keskustelleet tästä asiasta moneen kertaan ja olemme myös sosiaalidemokraatteina ilmaisseet tukemme sille että tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa meidän on huomattava että vahinkoja on syntynyt ja näitä vahinkoja tulee inhimillisyyden nimissä korvata olemme pitäneet ongelmallisena sitä että tämä korvaustapa menee nyt kevyen polttoaineen verohelpotuksen kautta jolloin tietenkään ympäristöllisesti ja ilmastollisesti paras ratkaisu toisaalta olemme kiinnittäneet huomiota juuri tähän että jatkossa on oltava varmuus siitä että tämä järjestely tällaisenaan on kertaluonteinen ja ja tulisi löytää toisenlaisia keinoja tässähän ongelmaksi nousi muun muassa uusiutuvien energialähteiden asema kuivureissa jolloin käy niin että välttämättä tämä tuki ei sitten tule kaikille niille jotka oikeasti menetyksiä ovat kärsineet tässä tapauksessa kärsimään joutuvat ne jotka käyttävät uusiutuvia energialähteitä ja siksi olemme esittämässä tähän lausumaa hyväksymässä esityksen tietenkin mutta lausuman puolesta toivomme että eduskunta voisi antaa tukeaan sille että etsisimme

vaikka tuossa edustaja viitanen hivenen pehmenteli edustaja harakan puheenvuoroa niin täytyy kyllä ihmetellä sitä onko sdpllä synnyinperäinen vastustus kotimaisen ruuantuotannon kannattavuutta kohtaan ja myös että pidetään huolta siitä kun tulee tällainen poikkeuksellinen ahdinkotilanne mikä maataloudessa tuli viime syksynä että edes jollain tavalla pyritään kompensoimaan niitä kustannuksia jotka aiheutuivat kuivauskustannuksina ja ja

toivon kun täällä harakka sanoi että tämä on viimeinen kerta että vakuutetaan että te olette tukemassa suomalaisen omavaraisen ruuantuotannon toimintaedellytyksiä oletteko valmiita siihen että meillä pystytään jatkossakin turvaamaan ja tuottamaan puhtaita elintarvikkeita suomalaisille vai oletteko kaunainen kaunainen puolue joka aina kun pystyy iskemään maataloutta iskee ja käyttää tilaisuutta hyväkseen

edustaja harakka viime hallituskaudella teidän valtiovarainministerikautenanne poistettiin satovahinkolaki jolla olisi voinut maksaa korvauksia kriisissä oleville viljelijöille suoraan teidän vuoksenne se on poistettu

puhemies tästä on käyty muutaman kerran keskustelua tässä salissa mutta kiteytän vielä kerran meidän ajatukset asiasta maataloudenharjoittajia voi ja pitääkin tukea me me emme vastusta tätä satovahinkojen kompensointia vaan sitä tapaa millä tämä tehdään tässä on muutama pointti miksi tämä on väärä tapa yksi on se että fossiilisten energialähteiden käyttö lisää ilmaston lämpenemistä on on kestämätöntä kompensoida ilmaston lämpenemisestä aiheutuvia

entisestään fossiilisten energialähteiden käytöllä toinen asia on se että tämä tuki ei kohdennu tarkoituksenmukaisesti kolmas on se että tämä ei ota huomioon ympäristöystävällisiä tapoja käyttäviä ja neljäs on se että tämä luo ennakkotapauksen tästä voin puhua vielä lisää omassa puheenvuorossani

arvoisa puhemies ei ole kulunut kuin noin puolitoista vuotta siitä kun eduskunnassa kävimme laajaa keskustelua kdn jättämästä välikysymyksestä koskien maataloutta silloin koko sali oli yksimielinen siitä että suomen maatalous oli kriisissä ja tarvitsi lisää tukea

puhemies kyllä tässä mietinnössä on todettu että tämän pitäisi olla vähän niin kuin laitimmainen kerta ja tämä on tällä tavalla kertaluontoinen hätäpäissään tehty ratkaisu sinällään ongelma on on ollut todellinen mutta ei se sitä tarkoita että millä tahansa menettelyllä siihen ongelmaan pitää vastata vaan menettelyn pitää kestää päivänvalo ja periaatteet niin ympäristön kannalta kuin kohdentumisenkin kannalta mitä järkeä on luoda malli jossa annetaan tukea sellaisille joille ei ole vahinkoja tapahtunut ja ollaan antamatta tukea sellaisille

ympäristöohjaavuuden lisäksi kyllä tämä kritiikin paikka on selvästi ja valiokunta on myöskin hallituspuolueiden äänin tähän mietintöön tämän kritiikin kirjoittanut

kyllä keskustan edustajat tässä ovat nyt joutuneet pinnistämään mielikuvituksensa äärimmilleen moittiakseen meitä siitä me olemme täsmälleen samaa mieltä me kannatamme tätä satovahinkojen korvaamista esitetyssä laajuudessa ja esitetyllä tavalla kuten jokainen tässä salissa tietää vaikka teeskentelee toisin mikäs siinä se on ihan sallittua mutta kuten edustaja uotila sanoi valiokunta kiinnitti huomiota siihen että tämä ei ole kestävä tapa ja me olemme yhtä lailla kuin koko tämä sali huolissamme siitä mikä on suomalaisen maatalouden tulevaisuus ilmastonmuutoksen ääriolosuhteissa silloin on löydettävä pysyvä keino koska eu suomelta kielsi sen aikaisemman tavan toimia ja tämä vakuutuspohjainen menettely ei ole toiminut siksi valiokunta joka ei todellakaan teeskentele olevansa maatalouden

herra puhemies ymmärrän että vihreät suhtautuvat tähän nihkeästi hehän luulevat että sähkö tulee pistorasiasta ja maito tulee purkista ja leipä uunista mutta tähän tarvitaan kyllä vielä suomalaista ruuantuotantoakin että se maito sinne purkkiin saadaan minun mielestäni silloin kun tällaiset ongelmat eivät ole kiinni

oikeus ja kohtuus että me etsimme keinon jolla voimme kohdentaa eu lainsäädännön mukaisesti ja sen sen ehtojen puitteissa tukea näille suomalaisen ruuan tuottajille suomalainen ruoka työllistää paljon se on hyvää se on tutkitusti myös puhdasta ja silloin on tärkeää että me huolehdimme siitä että suomessa tuotetaan ruokaa myös tulevaisuudessa ja niin kuin tässä esitetään jatkoa varten tulee etsiä

herra puhemies todella tässä lakiehdotuksessahan ei ole varsinaista

on hyvä asia mikä tässä on ongelma on se että tuen määrä on riittämätön ja se tulee liian myöhään tässä ei ole löytynyt nopeampaa tapaa toimia mutta todella niin kuin tässä todettiin meidän ruokastrategiassa pitää ruveta miettimään näitä ilmastoriskejä ilmastonmuutos näkyy jo pirtin ikkunasta se on fakta me näimme ehkä jo viime syksynä osin sitä ilmiötä että sateet lisääntyvät eli riskit kasvavat ei yksin suomessa vaan globaalisti euroopassa ja silloin meillä pitää olla tae siitä että viljelijät saavat kohtuullisen korvauksen koska ei tule nuoria viljelijöitä alalle ellei

myöskin kannattavuuden näkymä tulevaisuuteen tässä mielessä tämä vaatii jatkotyöskentelyä koska nykytilanne

arvoisa puhemies edustaja rantakankaan tuohtumus oli kyllä erittäin näyttävää mutta täytyy sanoa että kirves kajahti pahemman kerran kiveen ei täällä kukaan ole ollut eri mieltä siitä ettei tukea pidä antaa edustaja rantakangas jos luette sen valiokunnan mietinnön niin yksimielinen sehän on yksimielinen ja nyt te paheksutte äänekkäästi sitä että täällä edustaja harakka sanoo että tämän tuen on oltava kertaluonteinen haluan kuitenkin huomauttaa että tämä valiokunta esittää yksimielisesti keskustalaiset jäsenet mukaan lukien

nyt on tärkeää että kun tulee tällainen ahdinko kuin viime syksynä tuli niin myöskin valtiovalta lähtee pieneltä osaltaan kompensoimaan niitä menetyksiä tämähän on vain pieneltä osaltaan kompensaatio niihin kustannuksiin joita syntyy ja niihin tappioihin

neljännes tuloista lähtee lähtee pois ilman että yksikään viljelijä on voinut vaikuttaa tähän katastrofiin mikä on olemassa eli jos te olette tukemassa tätä uuden järjestelmän rakentamista ennen kuin sanotaan että tämä on piste ja loppu niin silloin on kaikki hyvin edustaja heinäluoma arvostan tätä teidän tukeanne keskustalaiselle suomalaisen ruuantuotannon turvaavalle politiikalle
kun edustajat noin aktiivisesti nimeltä toisiaan puhuttelevat sallin vielä vastauspuheenvuoron edustaja heinäluomalle
arvoisa puhemies edustaja rantakangas selvästikin aloitti perääntymisen tässä kritiikissään mutta tekee sen aika loivaliikkeisesti vielä kerran eihän tästä olla eri mieltä että pitää korvata näitä satovahinkoja kysymys on vain siitä millä tavalla se tehdään millä tavalla se tehdään ja nyt valiokunta ihan viisaasti yksimielisesti sanoo että tämän pitää olla kertaluonteinen ja tätä ei saa jatkaa niin se taitaa olla keskustan edustaja kalli joka on tämän valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja siis eikö voitaisi keskittyä siihen että sen sijaan että puhutaan siitä pitääkö tukea niin puhuttaisiin siitä miten tuetaan ja siitä kun puhutaan niin pitäisi aika nopeasti tulla se havainto että ei tueta hyvät kollegat enää fossiilisten polttoaineiden käyttöä joka aiheuttaa ilmaston lämpenemistä joka on täysin väärä signaali ja joka lisäksi tarkoittaa sitä että ne jotka ovat satsanneet uusiutuviin maataloudessa joutuvat kärsimään koska eivät saa tätä tukea satovahinkoihin

arvoisa herra puhemies edustaja heinäluoma kyllä oikein juuri äsken kuvasi tuon asian minun minun mielestäni on epäviisasta ja epähienoa tehdä politiikkaa tästä yhteisestä ja yhdennäköisyydestä mitä tähän liittyy edustaja rantakangas ja ja edustaja kalmari te syyllistytte politikointiin politikointiin ja haluatte itsellenne jotakin hyvää tästä niin kuin te olisitte esitaistelijoita ja olisitte halunneet vielä enemmän mutta olette kuitenkin nyt yhteisesti tämän mietinnön takana kannattaa katsoa pikkusen peiliin ja

arvoisa herra puhemies edustaja heinäluoma totesi että fossiilisten polttoaineitten tukeminen on älytöntä hommaa minä toivon että jokaisessa kunnassa missä sdpn edustajat ovat valtuutettuina lopetetaan kivihiilen tukeminen fossiilisena polttoaineena te voitte tehdä sen päätöksen näppärästi omissa kotikaupungeissanne mielestäni on ihan älytöntä että että helsinkikin niin isolta osin tällä hetkellä lämpenee yhteiskunnan tukemalla kivihiilellä mutta mitä siihen tulee miten jatkossa kun sdpn heinäluoma poisti satovahinkolain voisimme tällaisissa tilanteissa auttaa tähän ollaan jo eun päässä neuvottelemassa esimerkiksi lainajärjestelyihin mahdollisuuksia ja myöskin uudentyyppiseen satovahinkolakiin

vakuutuspohjaista korvausjärjestelmää johon osallistuisivat myös viljelijät

arvoisa puhemies valiokunnan mietinnön mukaan tämä tosiaan on kertaluontoinen korvaus ja se edellyttää myös valtioneuvostoa tulevaisuudessa miettimään toisenlaisia ratkaisuja tämän suhteen mutta minun mielestäni tässä salissa tästä asiasta on tehty aivan älytön kysymys ei se tämän kokoinen oikeastaan ole että jos tämä korvaus on kuusisataa euroa per viljelijä ja jos ajatellaan että reilusti yli puolet lähes kolme neljäsosaa siitä menee just nimenomaan traktoreitten ja koneitten polttoaineitten korvaamiseen niin se osuus mikä siellä kuivureissa on on mennyt polttoaineisiin tai muihin on tosi pieni jos ajatellaan sitä kahtasataa mikä siellä on niin niin ne jotka ovat investoineet näihin biopolttoainetta käyttäviin kuivureihin todennäköisesti paljon isompia kuin keskimäärin ne maanviljelijät jotka eivät ole pystyneet niihin niihin investoimaan ja sen takia heille sen kaksisatasen korvaaminen ei ole niin iso asia kuin tämä keskustelu täällä edellyttäisi
verojaoston puheenjohtaja edustaja kiviranta

ei ole vain näitä satovahinko ongelmia vaan vaan yleensäkin taloudellisia toimeentulo ongelmia minusta tämä keskustelu mitä täällä on hyvähenkisesti käyty on on sellainen että se pitäisi hyödyntää laajemminkin maatalouden hyväksi täällä on suhtauduttu erittäin myönteisesti tähän keskimäärin kuudensadanyhdeksänkymmenen euron suuruiseen satovahinkokorvaukseen tilaa kohti ja jos sitten suhtaudutaan jatkossakin yhtä myönteisesti niin kannattaa jo melkein sitten lähteä yhteistyöhön vaikka parlamentaarisessa maatalouskomiteassa parantamaan maatalouden asemaa arvoisa

puhemies edustaja

kiviranta puuttui tärkeään asiaan maatalouden tulokehitys on ollut miinusmerkkinen vuosia tämän vuoden tulo ja menoarvio on miinusmerkkinen eli hallitus leikkasi tältäkin vuodelta maatalouden tukia tämä on tosiasia ja kun katsoo viime kesää katovuosi viiva kaksisataa miljoonaa tappiota viljelijöille nyt hallitus viisaasti päätti kompensoida kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa mutta tämä mietinnössä oleva ponsi vain asettaa kyseenalaiseksi sen onko viisasta tukea kevyttä polttoöljyä kun kaksikymmentä prosenttia kuivaajista toimii hakkeella eikö olisi kuitenkin voitu ottaa myös hake tähän tukeen mukaan siihen perustuu tämä vastalause kaikki me olemme yksimielisiä siitä että on paikallaan tässä vaiheessa tukea maataloutta ja mitä tulee sitten jatkoon niin edustaja rantakangas tietää kun oli unkarissa mukana että siellä oli rahastomalli eli viljelijät ja valtio osallistuvat tähän rahastoon jonka kautta korvataan näitä

on kysymys satovahingoista ja ne ovat olleet massiiviset niitä pitää korvata myös sosiaalidemokraateille vihreille ja vasemmistoliitolle on varmaan tärkeää että ruokaa tuotetaan suomessa jatkossakin tässä on nyt vähän sellainen vastakkainasettelun tuntuma maaseutu vastaan kaupunki ja siitä meidän pitää kyllä päästä eroon perussuomalaiset ehdottivat vaihtoehtobudjetissaan kaksikymmentä miljoonaa satovahinkovakuutukseen lisää mutta se kaatui viljelijöiden määrä vähenee vuosi vuodelta ollaan niin on hyvin haasteellinen tilanne kuinka meidän viljelijöidemme ja oman ruuantuotantomme käy jatkossa joten meidän kaikkien pitää taistella suomalaisen maatalouden puolesta

viime syksynä nämä satovahingot olivat todella mittavia ja oli surullista katsella niitä lakoontuneita ja korjuukelvottomia viljapeltoja monien tilojen tilanne oli jo siinä vaiheessa erittäin vaikea ja maanviljelijöiltä tuli viestejä että he miettivät pystyvätkö he ostamaan kevään siemenviljoja siinä mielessä tuntuu kummalliselta että täällä on puolueita jotka ovat valmiita jättämään hylkäysesityksen tämänkin kohdalta lausumaesityksiä toki myöskin mutta erityisen kummallisena pidän sitä että joittenkin mielestä tätä kompensaatiota ei tulisi tulisi tehdä ihmettelen eikö todellakaan tässä salissa löydy yhteistä tukea sille että meidän tulisi suomalaista maanviljelijää ja kotimaista elintarviketuotantoa olla tätä kautta tukemassa itselleni oli epäselvää se onko tieto tästä tuesta tullut tarpeeksi ajoissa maanviljelijöille ja meille kyllä ministeri vakuutti että tieto on verottajan kautta lähetetty hyvissä ajoin toivotaan että hakemukset ovat myöskin sitä myöden tehty
arvoisat arvoisat edustajat olen tässä vaiheessa merkinnyt vastauspuheenvuorot vielä seuraaville edustajille viitanen hautala yanar heinäluoma eestilä kalli ja uotila ja näillä kaiketi mennään

esitämme lausumaa joka vahvistaa niitä viestejä mitä koko valiokunta yksimielisesti on lähettänyt tuen kertaluonteisuudesta korvaavan tavan kehittämisestä ja huolesta tästä uusiutuvan energialähteen käytöstä jos edustaja rantakangas malttaisi lukea nämä asiakirjat tai edes ne ponnet mitä esitetään niin täällä sdp esittää että ryhtyy välittömästi valmistelemaan satovahinkojen korvaamisen mallia joka korvaa kertaluonteiseksi tarkoitetun menettelyn valtiovarainvaliokunnan ja maatalousvaliokunnan mietintöjen mukaisesti eli te puhuitte täsmälleen mitä me esitämme tässä joten teen sen johtopäätöksen että tulette äänestämään tämän lausuman puolesta koska tässä lausumassa edellytetään juuri sitä mitä te äsken itse edellytitte tapahtuvan eli toivon että edustaja rantakangas sitten kun äänestys tulee äänestää tämän sdpn lausuman mukaan koska se on täsmälleen sama asia mitä te itse äsken vaaditte

arvoisa herra puhemies kuten kaikki tiedämme viime vuosi oli poikkeuksellinen vuosi ja sen johdosta kertaluonteisen tuen myöntäminen oli täysin perusteltua tämä valittu konsti elikkä valmisteveron palauttaminen kohtelee mielestäni varsin tasapuolisesti viljelijöitä koska siellä on niin traktoreiden puimureiden kuin kuivauspolttoaineidenkin hankinta ollut tarpeellista on tarpeellista että me pohdimme jatkossa mikä on se satovahinkojärjestelmä nykyiset vakuutusjärjestelmät eivät palvele riittävässä määrin vaan on mietittävä muita vaihtoehtoja siinä mielessä tällainen rahastomalli olisi hyvin perusteltua esimerkiksi jos valtio laittaa kymmenen miljoonaa ja viljelijät kymmenen miljoonaa on vuodessa kaksikymmentä miljoonaa kartutettu rahastoa ja jos esimerkiksi neljän viiva viiden vuoden välein on satovahinkoja tulossa niin kahdeksankymmentä viiva sata miljoonaa olisi silloin jo rahastossa varoja korvata ja viime vuoden vahingot olivat sadan viiva sadanviidenkymmenen miljoonan euron välillä

arvoisa puhemies olisi toki hyvä kuulla hallituspuolueiden edustajilta argumentteja sen sijaan että maalaatte kauhukuvia meidän näkemyksistämme ollaan sanottu että tämä tukitapa ei ole oikein sen sanoo myös hallituksen esityksen muutama kohta siinä sanotaan esimerkiksi tämä tuki ei kohdennu tarkoituksenmukaisesti tämä on ihan hallituksen esityksen oma oma kirjoitus lisäksi tässä puhutaan juuri tästä ennakkotapausluonteesta se että myönnetään tällä kertaa ei tarkoita sitä että mahdollisissa samankaltaisissa tilanteissa tämä tuki myönnettäisiin ja sanotaan että tällainen vaara on olemassa

arvoisa puhemies todellakin tämä satovahinkoasian korvaus on varmaan tullut tässä huolella käsiteltyä ja selvästi näkyy että eduskunnassa on vahva tahto että näissä poikkeusolosuhteissa tullaan on tarve antaa korvaus korvaus toivoisin että eduskunta voisi olla yksimielisesti tämän valiokunnan perusehdotuksen takana ja niin kuin edustaja viitanen täällä viittasi sitähän tämä edustaja harakan tuleva lausuma tulee korostamaan että tämä järjestelmä kaipaa selkiintymistä ja parantamista jotta ei jouduta semmoiseen tilanteeseen että hyvässä tarkoituksessa viljelijöiden auttamiseksi tehdään huonoa tukipolitiikkaa eli edistetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä tänä päivänä kun me tiedämme mitkä riskit ilmaston lämpenemisestä on ja kuinka paljon joudumme maksamaan kaikkialla muualla päästöjen vähentämisestä se ei ole järkevää politiikkaa huomautan kuitenkin edustajat rantakangas ja kalmari että käsittääkseni te olette olleet hallituksessa jo kolme vuotta eli sinä aikana on mahdollisuus tehdä uutta lainsäädäntöä sehän on hallituksen yksi tehtävä tehdä esityksiä eduskunnalle lainsäädännöstä eli jos tässä on korjattavaa niin niitä esityksiä

arvoisa puhemies ainakin minulle itselleni tämä hallituksen esitys edustaa oikeaa suuntaa sillä tässähän on kysymyksessä maatalouden kulurakenteen pienentäminen ja jos olen oikein käsittänyt niin elintarvikkeiden hinnat muodostuvat maailmanmarkkinoilla vähän eri tavalla kuin suomen kulurakenne kulurakenne ja suomalaisen maatalouden yksi suurimpia ongelmia on kova kulurakenne ja silloin kun hallitus on on lähtenyt tielle että se alentaa kulurakennetta ja nimenomaan energiapuolella niin linja on täysin oikea sen takia minä kiinnittäisinkin huomiota siihen että tällä vuosikymmenellä viljelijöitten ja yrittäjien ja tietenkin myös muiden ihmisten laskut sähkölaskut ja energialaskut ovat nousseet aika paljon ja yhtenä merkittävänä syynä siihen on energiavirasto joka nosti suurimman sallitun tuoton määrää kertaheitolla lähes tuplaksi taitaa olla jotakin kuusi prosenttia

puhemies on hyvä että näistä asioista ja perusteista käydään hyvää keskustelua ihmetyttää vain sellainen kanta että kun nyt puhutaan polttoaineveron palautuksesta maanviljelijöille tukalan tilanteen takia niin sitten sillä ruvetaan viisastelemaan että onko tämä nyt ilmastopolitiikkaa vai eikö tämä ole ihmettelen edustaja yanarin puheenvuoroa esimerkiksi maaseutua koskien maanviljelijöiden

se fossiilinen aine mikä siellä palaa se on sitä ilmastopolitiikkaa mutta te hyväksytte suomen suurimman kivihiilen jatkuvan käytön ja teitte muuten viime vuonna uuden ennätyksen valtuutettu yanarille vain lämpimät onnittelut siitä että vihreät ajavat helsingissä energiapolitiikkaa teitte itsenäiselle suomelle viime vuonna uuden ennätyksen kivihiilen poltossa lämpimät onnittelut tiedän sen että se saattaa käydä vähän verikavioon niin kuin sanonta kuuluu mutta se se koira älähtää mihin kalikka kalahtaa tärkeää tässä olisi kuitenkin se että tukisimme

valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja kalli

onko se riittävä sitä sopii kysyä no sitten se toteuttamistapa oli sellainen että jätetään ulos siitä ne jotka käyttävät kotimaisia polttoaineita vaikka haketta kuivaamiseen onko keskusta todella sitä mieltä että kun hädässä olevia autetaan niin ei auteta niitä jotka käyttävät kotimaista polttoainetta puuhaketta viljan kuivaamiseen ei ole kovin oikeudenmukaista ainakaan vasemmistoliiton mielestä se että vasemmistoliitto ja vihreät ovat tehneet vastalauseen jossa esittävät tämän huonosti kohdennetun ympäristöpolitiikan vastaisen ja riittämättömän ehdotuksen hylkäämistä ja sen korvaamista paremmalla on minusta

edustaja kalli
arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunnan mietintö käsittelyn pohjana on varsin selkeä ja siinä yksimielisesti lähdetään siitä että se taakka joka viljelijöille syntyi korvataan tällä kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla ja sitten piste mutta sen lisäksi mietinnössä korostetaan että meillä ei ole olemassa toimivaa mallia jolla satovahinkoja voidaan korvata ja todetaan myöskin se että välttämättä tämä kaksikymmentäviisi miljoonaa ei kohdennu täysin tasavertaisella tavalla mutta nyt pitää muistaa tämä keskustelu on osoittanut sen että kun kahdesta eri asiasta puhutaan niin vellit ja puurot menevät sekaisin mutta tässä nyt päätetään siitä ne jotka ovat mietinnön puolesta hyväksyvät tämän tuen ja samalla ilmaisevat sen tahdon meillä ei ole

toimivaa satovahinkojärjestelmää ja tulevaisuudessa tätä kohdentamista kannattaa miettiä toisella tavalla
edustaja yanar puhujalistalta

arvoisa arvoisa puhemies

äsken sanottu kompensoida runsaista sateista aiheutuneita satovahinkoja tätä keskustelua täällä on käyty jonkin verran tämä on tämä on jo toinen käsittely ja ja me olemme sitä mieltä että maatalouden harjoittajia voi ja pitääkin tukea mutta tukitapa ei sovi meille tämä on huono tapa kävin äsken läpi monta kertaa minkä takia tämä on huono tapa mutta kerron vielä kerran yksi se että fossiilisten energialähteiden käyttöä lisätään lisää ilmaston lämpenemistä ilmaston lämpeneminen näkyy voimakkaina sääilmiöinä joita esimerkiksi hallituksen esityksessä kuvatut rankkasateet ovat meidän mielestämme on kestämätöntä jos ilmaston lämpenemisestä aiheutuvia satovahinkoja kompensoidaan keinolla joka lisää entisestään fossiilisten energialähteiden käyttöä ja siten ilmaston lämpenemistä tämä on huono tapa hallituksen esitys on siis ristiriidassa omien tavoitteiden kanssa toinen asia toinen toinen näkökulma tähän tämä energiaveropalautus ei myöskään kohdennu tarkoituksenmukaisesti hallituksen esityksessäkin todetaan että tämä kohdentuu myös sellaisille maatalouden harjoittajille joilla satovahinkoja on ollut vähän tai ei ollenkaan kolmas asia on ympäristönäkökulma eli ne maatalouden harjoittajat jotka käyttävät ympäristöystävällisempiä energialähteitä ja jotka ovat kärsineet satovahingoista eivät saa tukea lisäksi viimeinen kohta on se että tämä on ennakkotapaus ja ja hallituksen esityksessäkin sanotaan että tässä on vaara että toistetaan tätä huonoa tapaa kompensoida tämän vuoksi me ehdotamme että lakiehdotus hylätään ja ja haluamme että eduskunta hyväksyisi seuraavan lausuman lausuma menee näin eduskunta edellyttää että hallitus antaa uuden esityksen satovahinkojen kompensoimisesta maatalouden harjoittajille kompensaation tulee kohdentua oikein sekä kannustaa ympäristöystävällisten energialähteiden

kannattaa kompensoida mutta kannattaa tehdä paremmalla tavalla

puhemies tuli jo asia käytyä aika hyvin läpi joten tässä yhteydessä tyydyn kannattamaan edustaja yanarin tekemää hylkäys esitystä ja hänen esittämäänsä lausumaehdotusta

puhemies toistan vielä sen että maataloustulo on ollut laskeva jo vuosia ja tämän vuoden tulo ja menoarviossa jonka hallitus esitti luonnonhaittakorvausta edelleenkin laskettiin eli tämän vuoden budjetissa maanviljelijät saivat vähemmän rahaa kuin edellisvuonna meillä oli tosiaan viime kesänä satovahinkoja olemme yksimielisiä siitä että siitä pitää osa korvata nopein tapa oli kevyen polttoöljyn kautta käyttää tukea eun hyväksymistä varten eu komissiossa tämä ei siis lisää edustaja yanar ollenkaan kevyen polttoaineen käyttöä tämä on historiaa jonka pohjalta se korvaus tulee sitten mitä tulee näihin kuivaajiin niin se on totta minkä takia on tämä lausuma että kaksikymmentä prosenttia kuivaajista käyttää haketta ja ne kuivaajat jotka käyttävät haketta jäävät ilman tätä tukea silloin me haluamme että myöskin kotimaiset polttoaineet vaihtoehtoiset hakkeet mitä niitä muita on sen tuen sen takia tämä lausuma tässä on mitä tulee sitten tähän korvausjärjestelmämalliin niin me kävimme maatalousjaosto unkarissa siellä on käytössä sellainen malli jossa on rahasto viljelijät kartuttavat rahastoa ja ja valtio kartuttaa rahastoa jos tulee vahinkotilanne niin silloin sieltä rahastosta korvataan mutta ovatko suomessa viljelijät valmiita tulemaan tähän rahastomalliin todennäköisesti

puhemies ehkä kuulostanut hieman dramaattisemmalta kuin mitä tämä asia itse itse asiassa on sillä kaikki täällä kuitenkin ovat yksimielisesti tämän esityksen kannalla eli tämä kertaluonteinen tuki nimenomaan polttoaineisiin

johtuen nyt sitten annetaan keskimäärin kuusisataayhdeksänkymmentä euroa euroa per tila tämä tuki on seitsemän pilkku seitsemän senttiä litralta aivan kuten edustaja wallin sanoi niin eihän tässä mitään uutta uutta ilmastonmuutosta tai fossiilisten polttoaineiden tukea olla antamassa vaan nimenomaan viime vuodelta olevaa korvausta niistä hankalista sääolosuhteista johtuen kaiken kaikkiaan kun viime vuosi oli säitten suhteen huono ja ja satovahingot olivat olivat mittavat niin maatalous on kyllä kipuillut suurissa kannattavuusvaikeuksissa monilta muiltakin osin tällä vaalikaudella on saatu tukimaksatusta ja aikatauluja kuitenkin rukattua paremmin niin että ne tällä hetkellä toimivat on saatu maatalousbyrokratiaa purettua monilta osin alkuperämerkintöihin on saatu parannuksia ja edelleenkin halutaan parannusta myös ravintoloitten ruokalistojen osalta ja niin edelleen eli eli koko ajan on tehty ja ja tehdään se on hyvä kuulla että täällä ollaan yksimielisiä siitä että maatalouden eteen pitää tehdä tehdä toimenpiteitä ruuan omavaraisuus on kuitenkin se keskeinen tekijä meille tulevaisuuden kannalta että me pystymme huoltovarmuuden säilyttämään meidän meidän elintarvikkeissa pystymme huoltovarmuuden säilyttämään myös niitten pahempien aikojen varalta joten joten haluan kiittää

tässä esityksessä ja toivon parempia esityksiä vielä jatkossa

arvoisa puhemies maatalous on pitkään ollut vaikeuksissa ja viime kesän sateet toivat lisää tähän vaikeusastetta nyt tarvitaan nopeita ratkaisuja tähän akuuttiin rahoituskriisiin sellainen on nimenomaan tässä tapauksessa löydetty viime kesän satovahinkoja kärsineille maanviljelijöille

kun se on asiantuntijoiden arvioiden mukaan kaikista nopein ja edullisin ja vähiten byrokratiaa aiheuttava keino välittää rahoitusta niin minun mielestäni tässä on kysymys todella hyvästä ja yksimielisestä päätöksestä vielä lopuksi sanoisin että ilmastotavoitteet ja meidän ikään kuin niiden vastainen toimintamme tässä tapauksessa niin olen täysin eri mieltä ei tosiaan ole

arvoisa puhemies lähetekeskustelussa ja ensimmäisessä käsittelyssä on käyty läpi näitä samoja teemoja joita joita tässäkin keskustelussa tänään eli pohdittu sitä että yhtäältä on aivan oikein korvata luonnon aiheuttamat haitat maanviljelijöille mutta toisaalta siihen olisi löydettävä kestävä tapa joka ei olisi ristiriidassa itse asiassa juuri pari kolme viikkoa sitten täällä eduskunnan salissa käsitellyn kansallisen ilmasto ja energiastrategian kanssa mutta en en nyt mene siihen sen enempää vaan totean sen että että sosiaalidemokraatit halusivat valtiovarainvaliokunnassa erityisesti alleviivata sitä että saisimme näistä mainituista syistä kestävämmän ratkaisun tähän koko kysymykseen emme missään tapauksessa halunneet esittää hylkyä vaan päinvastoin rakentavasti pohtia sitä mitä pitää tehdä kun ilmastonmuutos tuottaa entistä enemmän haasteita suomalaiselle kasvinviljelylle niihin pitää etsiä ratkaisuja nyt sananmukaisesti hyvän sään aikana ja kun eun yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan niin on luotava kestävämpiä ris kien hallinnan menetelmiä kenties uudenlainen vakuutus äärisäiden varalle tietysti pitkällä tähtäimellä paras ilmastovakuutus on se että ilmastonmuutosta torjutaan uskottavasti ja johdonmukaisesti niin suurissa kuin pienissäkin asioissa siksi esitämme sinänsä erinomaisen ja tasapainoisen valiokunnan mietinnön lisäksi vahvistavan lausuman se kuuluu näin eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy välittömästi valmistelemaan satovahinkojen korvaamisen mallia joka korvaa kertaluontoiseksi tarkoitetun menettelyn kaksikymmentäkaksin

kaksikymmentäkaksin ja kaksikymmentäkaksin viittaamalla tavalla ja joka ei ole ristiriidassa kansallisen ilmasto ja energiastrategian tavoitteiden kanssa ja kuten edustaja viitanen aikaisemmin sanoi niin olisi tietenkin täysin johdonmukaista että myös ystävämme keskustasta kannattaisivat tätä lausumaa jota täällä kovasti toivottiin tämä oli nyt tätä vanhan toistoa mutta tässä käsittelyssä haluaisin nostaa esiin yleisemmän kysymyksen veroista ja veropopulismista joka on jäänyt vähemmälle huomiolle eli kun nyt pidetään kirkkaasti mielessä se että sdp ja ilmeisesti koko eduskunta lähes yksimielisesti kannattaa tätä menettelyä juuri tässä järjestelyssä niin on ongelmallista jos verojärjestelmä on yleisesti ottaen ainoa joustava keino järjestää eri eturyhmille tarpeellisia luvattuja asioita

veropohjat ilman poikkeuksia mikä mahdollistaa matalat verokannat huomatkaa tämä yhteys sosiaalidemokraatteja usein syytetään verojen kiristämisestä kiristämisestä silloin kun haluamme vain tukkia porsaanreikiä taata yhdenmukaista verotuskohtelua eri sijoitusmuodoille karsia verotukiaisia siis tiivistää veropohjaa joka silloin tuottaa itsestään jo satojen miljoonien eurojen lisätulot ja silloin oikean verotusperiaatteen mukaisesti voidaan alentaa veroa siksi sdp on johdonmukaisesti esittänyt alempaa ansiotuloveroa varsinkin pieni ja keskituloisille palkansaajille ja eläkeläisille kuin hallitus siis alemmat ansiotuloverot tiiviimpi veropohja mutta kiusaus jakaa etuja verojärjestelmän kautta on suuri kun menokuri on kova ja etuuksia ei haluta lisätä niin menojen lisäämisen sijaan vähennetään tuloja tämänhetkinen hallitus on valinnut muissakin tapauksissa tämän veropohjan puhkomisen ikään kuin se olisi jotenkin eri rahaa mikä tuloina menetetään kuin se mitä menoina lisätään näin meille on syntynyt verojärjestelmään jatkuvasti lisää epäloogisuuksia tai kuten eräs taloustieteen professori sanoi härpäkkeitä ne tulevat kalliiksi yhteiskunnalle kuten esimerkiksi niin sanottu yrittäjävähennys satakaksikymmentä miljoonaa euroa ja erinäiset muut verojärjestelmään liittyvät tukiaiset niistä pitäisi päästä eroon ja siinä suhteessa tämä koko ajattelu vaatii nyt täysin uudenlaista tulokulmaa tietenkin on sitten erikoista jos koko hallituksen lähtökohta on se että ei tarvitse välittää verotuloista kuten on käynyt ilmi siitä kun tänne saliin on tulossa kansalaisaloite perintö ja lahjaverosta luopumiseksi ainakin seitsemänsataaneljäkymmentä miljoonaa euroa on se odotus jota tällä sinänsä taloustieteilijöiden suuren enemmistön mielestä vähiten haitallisella verolla vuosittain on saatavissa joten olisi tärkeää tietää se että esimerkiksi kokoomus puhuu tässä asiassa yhdellä äänellä ja mieluiten se olisi ja puolueen puheenjohtajan petteri orpon ääni joka on jo hallitusneuvotteluissa siis vahvistanut sen että perintö ja lahjavero on järkevä ja viisas vero josta tämäkin hallitus tosin kantaa alentaen tulee pitämään huolen olen kyllä huolissani siitä että tässäkin asiassa kokoomus haluaa ratsastaa kaksilla rattailla nimittäin valtiovarainvaliokunnan vastaava ei siis mikään rivikansanedustaja timo heinonen on ilmoittanut julkisesti allekirjoittaneensa tämän kansalaisaloitteen ja jopa yllyttänyt muitakin toimimaan samoin eli kokoomuksessa kuitenkin halutaan myöskin poistaa saman tien tämä perintö ja lahjavero kertomatta mistä nämä rahat mahdollisesti tilalle otettaisiin tai mitä lisää leikattaisiin näillä kaksilla rattailla ei ole soveliasta ratsastaa ja siksi toivon että puheenjohtaja orpo mahdollisimman nopeasti kertoo mikä on puolueen todellinen kanta

arvoisa herra puhemies

on yksimielisen mietinnön tehnyt täytyy näin vasemmistolaisena kansanedustajana sanoa että otan sen tukkapöllyn vastaan mitä sitten ryhmästä tulee mutta tulen äänestämään kyllä sen esityksen puolesta ja erityisesti siitä että mietinnössä on erittäin ponnekkaasti otettu kantaa siihen että pitää olla muita keinoja nyt on niin kuin edellä edustaja harakka totesi se hyvän sään aika nyt pitää luoda järjestelmää edustaja wallin toi esille tämän rahastomallin mitä edustaja hautalakin puheenvuorossaan komppasi eli jotakin pitää pystyä rakentamaan yhdessä tuumin koska nyt eduskunta on tässä asiassa niin yksimielinen ja yksikantainen että meidän pitää turvata suomalainen alkutuotanto ja sen kaikki työllisyysvaikutukset omista satakunnassa joka on elintarvikemaakunta iso osa tulee elintarviketyöntekijöiltä ja meille se on todella tärkeää että alkutuotanto on hyvissä voimissa ja se pystytään turvaamaan sen takia pitää olla sen maaseutuelinkeinon ja elinvoimaisuuden puolesta tässä talossa pidän tavallaan valitettavana että meidän omat keinovalikoimat eivät pystyneet siihen jos olen oikein ymmärtänyt niin minulle on kuiskattu että eu olisi puuttunut johonkin muuhun järjestelmään jolla oltaisiin voitu tasapuolisemmin järjestää tämä niin että naapuri ei jää ilman jos on samansuuruiset vahingot kuin toisella naapurilla se on tässä se epäoikeudenmukaisuus mikä näin vasemmistolaisena kansanedustajana pikkuisen niin kuin kuohuttaa että minkä takia se viljelijä joka sillä hakkeella kuivattaa jää nyt niin sanotusti tiiron osalle

kun olisi ollut niin paljon oikeudenmukaisempaa että olisi voitu vaikkapa kolmen edellisen vuoden sadon perusteella katsoa sen satovahingon todellisen määrän mukaan ja jakaa tämä kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa sitten tasaisesti ja oikeudenmukaisemmin niin että ne jotka ovat kärsineet eniten olisivat eniten saaneet mutta jos se kerran on ollut mahdotonta niin tämä on se järjestelmä millä nyt pystytään apuun jollakin tavoin rientämään kyllä tässä on todellakin semmoisia erittäin hyviä perusteita tähän kertaluontoisuuteen sillä meillä on myös tiloja joilla ei ole kasvinviljelyä juuri nimeksikään mutta jotka ovat erittäin suuria elintarviketuottajia alkukasvatuksen alkukasvatuksen osalta eli vaikkapa nyt maitotilat tai lihatilat lihatilat jotka ostavat naapureiltaan rehut he he ovat yhtä lailla niitten polttoaineiden tukien piirissä vaikkei ole yhtään tuotantoa viljankaan suhteen arvoisa puhemies esitys on on hyvä ja hienoa kuunnella että täällä ollaan yhtä mieltä siitä että tähän hätään pitää vastata ja järjestelmää pitää tulevaisuudessa kehittää kiitos

arvoisa herra puhemies

siihen työhön mitä siellä tehdään maanviljelijöiden maanviljelijöiden ahdinko tänä päivänä on käsin kosketeltavissa kosketeltavissa yksi iso syy siihen tietenkin on tämä syntynyt säästä johtuva katovuosi mutta muutenkin viime vuosien aikana maatalouden tilanne on mennyt koko ajan heikompaan suuntaan ja välillä tuntuu kun tuolla kuuntelee puheenvuoroja että siitä jopa joku iloitsee että näin on tilanne

kotimaisen ruuan valmistamisesta sen eri vaiheissa tilalta valmiiseen ruokapöytään eli kysymys on on äärimmäisen vakavasta asiasta asian tekee vielä vakavammaksi se että samaan aikaan kun suomessa

haetaan keinoja millä voitaisiin maatiloja tukea että ne pysyisivät mukana tuotannossa ja suomalaisessa pöydässä olisi ruoka suomalaista ruokaa puhdasta ruokaa niin sitten kun niitä keinoja aidosti lähdetään etsimään niin tuntuu että eipä niitä oikein taida löytyä tai ainakaan yhteisymmärrystä siinä toki tämä mietintö on yksimielinen mutta mitä tänäkin päivänä tuota keskustelua on kuullut niin vaikea minun on tuosta sanoa että tuo nyt on yksimielistä keskustelua joka tapauksessa tämä eurooppalainen maatalouspolitiikkahan tietää sitä että meillä ei ole mahdollisuuksia tilojen suoraan tukemiseen kaikki on tätä yhteistä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa tämäkin palautusmalli missä nyt polttoaineveron palautuksista tiloille on kysymys

on eussa koeponnistettu että onko tämä ok ja sieltä on näytetty vihreää valoa valoa että näin on kuitenkin yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa kun me puhumme on syytä muistaa se että ne keinot millä näitä hommia tehdään elikkä tilojen ahdinkoa helpotetaan ovat erittäin rajalliset sen takia on aivan välttämätöntä että suomalaisissa ihmisissä löytyisi vihdoin ja viimein yhteisymmärrys millä me suomalaista ruokaa aidosti tuemme eli käytämme silloin suomalaista ja ja jätämme sen tuontiruuan mahdollisimman vähäksi kuten tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan näiden satovahinkojen korvauskeinoja ei tänä päivänä käytännössä enää ole satovahinkomenettely loppui tästä maasta vuonna kaksituhattaviisitoista sen jälkeen ollaan oltu tuuliajolla tässä asiassa tämä verotuksellinen keino mitä nyt käytetään aivan kuten valiokunnan mietintö sanoo

on käytännössä se ainoa keino elikkä tämä tarkoittaa sitten sitä että tästä eteenpäin suomalaisten kulutta jien suomalaisten ihmisten tulee joka kerran kun kaupassa käy miettiä sitä mitä mitä tässä maassa halutaan tehdä säilytämmekö me ne kolmesataatuhatta työpaikkaa vai ostammeko sitä halpaa hollantilaista ruokaa tai mistä tahansa sitä nyt tähän maahan tuodaan joka tapauksessa muistatte sen eurooppalaisen tutkimuksen

tulos oli sellainen että erilaisissa elintarvikkeissa oli valtavan suuria määriä erilaisia haitta aineita muun muassa broilereista löytyi salmonellaa lähes poikkeuksetta kaikista niin että se se on sitten sitä karua totta mikä tuolla markkinoilla tänä päivänä on kyllä meidän suomalaisten kannattaisi pikkuhiljaa mennä siihen suuntaan että käytämme omia puhtaita elintarvikkeitamme koska viime kädessä on kysymys meidän omasta terveydestämme ja nyt kun tuosta sote uudistuksesta kiistellään tässä talossa aika ankarasti tänä keväänä niin tässä elintarvikeasiassa on kysymys myös kansanterveydestä miten terveenä me pysymme vai sairastammeko mrsa bakteeria tai salmonellaa tai jotakin muuta elikkä tämä on erittäin vakava asia lopuksi arvoisa puhemies yksi keinohan tähän on olemassa millä voidaan kotimaisten polttoaineiden osuutta kasvattaa sillä keinoin että fossiilisia vähennetään toivoisin että eduskunta ottaa tämän huomioon ja lähdetään aidosti kehittämään järjestelmiä joissa luodaan nestemäisten polttoaineiden nestemäisten polttoaineiden rakennetta sillä tavalla sinne lisätään yhä enemmän kotimaista biopohjaista osiota niin että jonain päivänä saavutamme sen tilanteen että voisimme ajaa esimerkiksi puhtaasti kotimaisella polttoaineella suomalaisilla pelloilla eikä tarvitsisi käyttää enää fossiilisia aineita teknisestihän se on täysin mahdollista jo tänä päivänä tekniikka tekniikka on aivan yksinkertaista kun saksalaiset käyttivät sitä jo toisen maailmansodan aikana niin eihän tuo nyt ihme ole jos vuonna kaksituhattakahdeksantoista suomi pikkuhiljaa tekisi määrätietoisen päätöksen että tällaista järjestelmää kohti mennään brasiliassa ajetaan tänä päivänä henkilöautoilla jotka ovat bioetanolilla käyviä autoja siellä se ei ole mikään ongelma en usko että se täälläkään olisi

alkuun haluan kannattaa edustaja harakan tekemää lausumaesitystä ja toiseksi todeta että en halua tässä toistaa niitä argumentteja mitä tässä on tullut jo esille siitä että tämä valiokunnan näkemys on yksimielinen myös niiden huomioiden suhteen mitä sosiaalidemokraatit omassa mielipiteessään esittävät itse asiassa lausumassamme olemme esittämässä sitä samaa mitä koko valiokuntakin

täsmennän että kysymyksessä viestin vahvistus ja siksi toivon että esimerkiksi keskustalaisilta edustajilta muun muassa edustajilta rantakangas ja kalmari tulisi tukea tälle esityksellemme ilmeisesti heillä ei ollut mahdollisuutta osallistua ykkösvaiheessa tähän käsittelyyn koska silloin käsittelyilmapiiri oli huomattavasti sopuisampi ja silloin tunnuttiin pitävän hyvänä sitä että sdpkin on tämän mallin takana mutta yhtäkkiä oli vähän sävy muuttunut kun edustaja rantakangas vähän dramatisoi ilmeisesti lukematta tarkemmin siitä siitä mistä oli kysymys mutta puhemies haluan sanoa vielä sen minkä toistin täällä aiemminkin että uskon että koko maatalouden etu on se että meillä maataloudessa käytettävät menetelmät ovat kestäviä ja eettisesti hyväksyttäviä ja siksi uskon että ihan tosissaan kun mietimme myös ilmasto ja ympäristökysymyksiä ja tälle korvaavia mahdollisuuksia tulevaisuudessa puhumme koko maatalouden pärjäämisen puolesta koska kuitenkin kuluttajat arvostavat eettisiä valintoja toinen seikka mikä on kovin ajankohtainen ja minkä totesin viimeksikin on eläinten hyvinvointi myös näitä asioita ihmiset arvostavat entistä enemmän ja siksi olisi hyvin tärkeää että nyt tulossa oleva eläinsuojelulaki olisi edistyksellinen

arvoisa puhemies vähän huolestuneena kuuntelin tiettyjä puheenvuoroja olisin tuolla maatilalla tekemässä töitä aika vähän tuntuu se huoli joillekin ihmisille merkitsevän kun miettii sen ihmisen kannalta eikä täällä pelkästään fossiilisena polttoaineena tai muina sain ainakin itse paljon yhteydenottoja viime syksyn jälkeen ja siellä oltiin todella pulassa ja ja rahaa ei tuntunut olevan juuri mihinkään siinä siinä mielessä on hieno asia että tämä korvaus tulee ja tapahtuu ja ainakaan itse en en voi lähteä allekirjoittamaan mitään sellaisia että näin en en koskaan voisi enää tehdä jos jos jotkut ovat pulassa niin kyllä heitä täytyy voida auttaa en minä täällä semmoisia lupauksia voi lähteä antamaan että tilanteiden mukaan täytyy elää tuo vihreiden ajatus siitä että tämä pitäisi kokonaan hylätä tuntuu aika aika erikoiselta jos haluaa järjestelmää kehittää niin kehitetään perussuomalaisethan ehdotti vaihtoehtobudjetissaan viime syksynä tämmöisen satovahinkomallin kehittelyä ja olimme siihen panostamassa miljoonaa rahaa mutta eipä silloin tullut vastakaikua keneltäkään siinä keskustelussa hyvä että tulee nytten tuossa sdp otti perintöverotuksen esille ja kiinnitin siihen huomiota täällä on nyt sdpn edustajia ja toivonkin sdpn kantaa nyt koska koska tässä puheenvuorossa harakka puhui siitä että veropohjan pitää olla tiivis ja ilman poikkeuksia pitäisi lähteä liikkeelle ja ansiotuloveroa alentaa itse olen samaa mieltä että erityisesti pieni ja keskituloisten verotusta voitaisiin ansiotuloveropuolella alentaa mutta myös eläkeläisten vähennyksiä kasvattaa jotta heillä ei olisi kireämpi verotus mietin sitä että aika kova hyökkäys perintöverotusta kohtaan itse pyysin tuolta veronmaksajain keskusliitosta materiaalia tässä jokin aika sitten ja heidän johtava lakimiehensä lähetti minulle viimesyksyisen luentomateriaalin jossa tämä juha koponen että niin sanottu keskiluokka maksaa pääosan veroista ja veronmaksu laitetaan jo suhteellisen pienistä perinnöistä ja progressio progressio on suhteellisen jyrkkä on hyvä muistaa että se arvonmääritys tapahtuu aina kuolinhetkeen ja ja ne verot maksetaan vaikka leski jäisi siihen asumaan sen asunnon arvon mukaan vaikka se olisi siinä kymmenen vuotta asuessa kohonnut kohonnut moninkertaiseksi

mediassa että perintö ja lahjavero on markkinatalouden paras vero koska se ei kohdistu työhön vaan ansaitsemattomaan tuloon no onko se ansaitsematonta jos esimerkiksi puolisot asuvat yhdessä ja siitä sitten toinen kuolee ja verotetaan yhdessähän siinä rekeä on vedetty edustaja harakan mukaan se on myös oikeudenmukainen ja taloutta tehostava vero no sittemmin hän on kyllä mediassa pikkusen tullut minun kannoilleni koska minä esitin että kohtuuttomuudet pitää poistaa elikkä siellä on leskien asemaa sisarusten asemaa esimerkiksi veljekset asuvat yhdessä maatilalla yhteisessä taloudessa juuri sain yksi päivä puhelun että että veljekset asuvat kahdestaan ovat lapsettomia ja

pyytäisin ystävällisesti että huomioisitte asiakohdan jota tällä hetkellä käsitellään
no halusin nyt ottaa tämän esille koska edustaja harakka toi tätä perintöverotusta tähän aika laajasti ja haastoi tässä puolueita olen kiitollinen siitä että hän on tullut enemmän perussuomalaisten linjoille tämän debattimme jälkeen tämä tämä maatalouden tukeminen on erittäin tärkeä asia ja kuten perussuomalaisten edustaja elomaa tuossa esitti on erittäin hyvä että maataloutta tuetaan ja kiitän siitä että heidät on muistettu

puhemies ymmärrän toiveenne siitä että pysyttäisiin tässä

todettiin minun tulleen perussuomalaisten linjoille niin tämä tämä olisi tietenkin mahdollista vain jos perussuomalaisilla olisi tässä asiassa joku linja se ei ole

selvä mutta

arvoisa herra puhemies täällä on käyty laajaa keskustelua

jotenkin välillä tuntui siltä kun laajasti puhuttiin että kaksilla rattailla ajajia on paljon taitaa olla rattaitten laakerit aika kuumina jossakin päin suomea mutta sinänsähän tämä asia on suomalaisen maaseudun ja tuottajien näkökulmasta äärettömän tärkeä asia ja sen pitäisi olla tämän keskustelun keskiössä minun mielestäni me kaikki tiedämme sen että olosuhteet vaihtuvat vuosittain maanviljelyksessä mutta myös alueelliset erot ovat varsin suuret sekin on totta lunta on tällä hetkellä itäisessä suomessa reilu metri puolitoista metriä on oletettavaa että keväällä on tulvia saattaa käydä niin että viljaa saadaan maahan huomattavasti myöhemmin kuin normaalisti ja se saattaa olla taas uhka sille että tuleentua ja kypsyä hyvissä ajoin eli uhkatekijöitä varmasti maaseudulla riittää keskustelussa oleva asia on tärkeä ja tärkeä kädenojennus viljelijöille toivon että täällä nyt ei tarvitsisi äänestää tästä asiasta summa on sinänsä varsin pieni mutta tärkeä viljelijöille tuottajat tekevät työtä pitkiä päiviä varsinkaan ne tuottajat joilla on karjataloutta eivät ole työaikalain piirissä siellä on lähdettävä liikkeelle joka aamu joka ilta ja myöskin viikonloppuna tämä meidän kaikkien täytyy muistaa suomalaisen ruoan puolesta tässä salissa varmasti kaikki haluavat puhua ja niin myöskin itse teen mutta jos tuottajan selkä taittuu niin sitä suomalaista ruokaa ei sitten olekaan jatkossa saatavissa tässähän on kysymys myös siitä miten siemenviljaa on saatavissa jos näitä tulvavahinkoja ja satovahinkoja joka syksy tulee siemenviljan laatu kärsii ja myös hinta nousee ja tämäkin on sitten tuottajan kukkarolla selkeästi nähtävissä huoltovarmuuskysymykseen täällä on jo viitattu se on tärkeä toivon että se otetaan ihan tosissaan edustaja hautala muun muassa on esittänyt täällä uutta mallia on keskusteltu mallista onko se hyvä vai huono minusta näitä malleja kannattaa yhdessä ihan oikeasti miettiä minun mielestäni nämä veroasiat eivät oikein tähän asiaan sovellu mutta totean vain että veronkiristykset eivät kyllä tue talouskasvua missään vaiheessa

arvoisa puhemies tiedämme että sääolosuhteet ovat vaihdelleet ei yksistään suomessa vaan euroopassa ja muuallakin maailmassa eli maatalous on erittäin riippuvainen säästä mutta tärkeintä on tällä hetkellä noin kaksikymmentäviisi miljoonaa tähän viljelijöitten satovahinkojen sitten jos haluamme lukea tätä mietintöä niin meillä ei tarvitse olla muuta kuin sisälukemisen taito täällä on sanottu minkä takia täällä on hylkyehdotuksia tai jotain muuta mutta täällä sanotaan näin että korvaustapa jouduttiin istuttamaan voimassa olevaan energiaveron palautusjärjestelmään ja edelleen sanotaan että vaikka

katveeseen ne viljelijät jotka käyttävät kuivaukseen esimerkiksi haketta vastaavasti lisätukea voi ohjautua myös viljelijälle jolle ei ole aiheutunut tosiasiallisesti vahinkoa mutta arvoisa puhemies jos haluamme taas ymmärtää mitä täällä valiokunnan mietinnössä on yksimielisesti lausuttu niin täällä ei sen tähden tarvita mitään lausumaehdotuksia

kaikki samoilla jäljillä että tästä vaan paukautetaan yksimielinen mietintö

että kun täällä alettiin käydä istunnon alussa debattia kovin syyttävään sävyyn minkä edustaja rantakangas aloitti ja hän kyseenalaisti sdpn metodit kaikessa ja haluammeko tukea maataloutta niin olisi puhemies minustakin kohtuullista että kaikki tiedostaisivat sen että itse asiassa me esitämme vahvennusta tälle samalle sanomalle minkä koko valiokunta oli omassa mietinnössään

arvoisa herra puhemies vielä tuossa äskeisessä puheenvuorossani jonka tuolta pöntöstä kävin pitämässä jäi se huomio sanomatta että tällä mietinnöllä ja tällä toimenpiteellä ei lisätä ilmastonmuutosta negatiivisesti pitää todeta että tässä se polttoöljy on jo käytetty siinä siinä mielessä uskallan olla oman valiokuntani yksimielisen mietinnön takana minkä edustaja harakka ääneen lukikin ja sillä tavoin tulen salissa äänestämään tästä asiasta ja sen tukkapöllyn sitten kestän mitä ryhmältäni tuleman pitää mutta joka tapauksessa

on tämä vahvistava lausuma minkä sdp on edustaja harakan pidän kyllä kannatettavana vaikka edustaja mäkipää tuossa hyvin perusteellisesti sanoi että se on jo kaikki tuossa mietinnön sisällä nyt on kysymys siitä lisäämmekö vielä yksituumaisuutta ja korostammeko sitä kuinka tärkeää on edelleen edetä niin että nyt tämän hyvän sään aikana tehdään niitä muutoksia joita todellakin pitää tehdä sillä emme koskaan voi tietää koska seuraavat heinäsirkkaparvet tulvat ja raekuurot tulevat tähän maahan eivät sitä tienneet poliisit sairaanhoitajat kun kiky sopimusta tähän maahan tehtiin tämänkin hallituksen hyvällä avustuksella

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat

sinne purkkiin myös saada ja siihen tarvitaan kotimaista ruuantuotantoa ja lypsykarjatiloja tulevaisuudessakin

ja ja vilja pitää leipään myös saada ja siihen tarvitaan myös omaa ruuantuotantoa oma ruuantuotanto on arvo ja myös huoltovarmuuskysymys niin kuin tässä keskustelussa ja jo edellisessä käsittelyssä esille on hyvin tullut viime syksy oli poikkeuksellinen suomalaiselle ruuantuotannolle ja suomalaiselle maanviljelijälle syksyisten satovahinkojen määräksi tässä mietinnössä arvioidaan jopa sataviisikymmentä miljoonaa euroa ja siitä loppupelissä tässä esityksessäkin vain hyvin pieni osa pystytään korvaamaan näille suomalaisen ruuan tuottajille tuo tuki on keskimäärin vain noin kuusisataayhdeksänkymmentä euroa kaiken kaikkiaan kaksikymmentäviisi miljoonaa ole kyse suuresta kädenojennuksesta mutta kun meidän ruuantuotantomme on hyvin herkässä ja vaikeassa tilanteessa niin tämäkin on monelle tilalle tärkeä asia tässä esityksessä on siis kyse kertaluontoisesta satovahinkokorvauksesta ja tähän tapaan on päädytty sen kautta että tämä on eu lainsäädännön mukainen ja toisaalta tämä on ollut helppo ja nopea joustava ja kustannustehokas keino keino tulla vastaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa keskustelussa on hyvin tuotu esille muun muassa se miten satovahinkojärjestelmä päättyi vuonna kaksituhattaviisitoista ja nyt on haettu tällainen poikkeuksellinen ratkaisu niin kuin tässä keskustelussa on esille tuotu ei pidä mennä sanomaan että tämäntyyppistä mallia ei enää voi olla että tarvitaan mutta toivottavasti ei tarvita vaan löydetään siinä aikataulussa parempi malli jolla pystytään kohdentamaan se vielä tätä oikeudenmukaisemmin kaikille suomalaisille ruuantuottajille joille näitä satovahinkoja poikkeuksellisista sääolosuhteista aiheutuu tässähän niin kuin keskustelussa on esille tullut osa käyttää esimerkiksi haketta on siirtynyt jo uusiutuviin energiamuotoihin ja silloin tietysti

ei kohdistu heille oikeudenmukaisella tavalla mutta niin kuin keskustelussa ja ja valiokunnan mietinnössä esille tuodaan tämä on nyt kertaluontoinen ratkaisu tässä vaiheessa ja on tarkoitus etsiä nopeasti uusi malli joka on hyväksyttävä ja toimiva malli vastaaviin tilanteisiin ehkä tätä keskustelua kuunnellessa on tullut vähän sellainen olo että kuka on eniten tosissaan auttamassa suomalaista ruuantuotantoa ja suomalaisia

puhemies antoi vastauspuheenvuoron niin voisin olettaa että saan sen vastaukseni lausua mutta tässä järkeni osoittautui vajavaiseksi kuinka jouduimme tähän perintöverokeskusteluun juontui siitä aivan aiheellisesta huolestani miten verojärjestelmän käy jos tämä rakenteellinen tapa järjestää näitä kertaluontoisia tai muuten eturyhmän kipeästi ja nopeasti kaipaamia etuja järjestetään sillä tavoin että kajotaan verojärjestelmään uusilla alennuksilla huojennuksilla tai muutoksilla

sen sijaan että se vähentäisi menoja tilanteessa jossa etuuksia on on leikattu ollut kiusaus myöntää lisää tuloja omille eturyhmilleen sitä kautta että tehdään poikkeuksia verojärjestelmään tämä johtaa siihen että veropohjan tiiviys kärsii ja veropohjan laajuus kärsii ja sillä tavalla tämä koko julkisten palvelujen rahoitus on heikentynyt merkittävästi tämän hallituksen aikana siksi jouduin kysymään sitä että kun meillä on näitä hyvin perusteltuja veroja niin miksi ihmeessä täällä eduskunnassa esimerkiksi edustaja heinonen edustaa sitä kantaa että perintö ja lahjaverosta tulisi luopua välittömästi kun se ei edes ole kokoomuksen kanta

arvoisa herra puhemies voi sanoa tästä mietinnöstä mitä tässä parhaillaan käsittelemme että onneksi se on yksimielinen nämä jälkipuheet mitä tässä on nyt on käyty ovat kyllä minun mielestäni vähän hämmentäviä tämän keskustelun laatu kuvaa tilannetta suomessa tällä hetkellä erittäin oivallisesti kun kuitenkin tässä maassa jos me haluamme luoda elintasoa suomeen ja uutta työtä uutta kasvua ja uusia vientituotteita se tarkoittaa ihan varmasti sitä että meidän on luonnonvarojamme käytettävä entistä enemmän ja entistä viisaammin viittaan esimerkiksi käytyyn keskusteluun silloin kun maankäyttödirektiiviä lulucfää valmisteltiin tässä talossa tai uusiutuvan energian kestävyyskriteereitä aikoinaan täällä oli valtavan suuria ristiriitoja siitä että ei saa käyttää metsää ei saa käyttää maata meidän pitää muuttaa asennetta tässä talossa jos me haluamme saada suomen talouden parempaan kuntoon ja ihmisille töitä meidän on käytettävä koko maan mahdollisuuksia hyväksi sellainen keskustelu jossa rajoitetaan kaikkea ei ole mistään kotoisin
arvoisa herra puhemies mielenkiintoista keskustelua tunti ja ja kaksikymmentä minuuttia suomalaisesta ruuasta suomalaisista ruuantuottajista näin suomalaisena ruuantuottajana viljan ja maidontuottajana minun täytyy kyllä että välillä huomaa että tiettyjen kansanedustajien puheenvuoroissa ymmärrys itse asiasta on kapeahko ja halu on enemmänkin politikoida mutta on todella tärkeää että tuo satovahinkojen korvauksen mietintö on yksimielinen ja siellä tunnustetaan se tosiasia että tämä valittu tapa on paras mahdollinen tässä tilanteessa tällä mennään näin eteenpäin lausuma on tarpeellinen mutta haluaisin tässä kuitenkin muistuttaa että tässä ollaan puhuttu ja väitelty tästä laajemmasta kontekstista mutta yksi asia ja ulottuvuus on jäänyt käsittelemättä säihin emme pysty varmaankaan suuresti vaikuttamaan nopealla aikavälillä silti kaikki toimenpiteet ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ovat tarpeellisia mutta toinen puoli se tuki mitä me voimme suomessa tehdä oman maan viljelyn kannalta ja kansainvälisesti on se että meillä pitää olla halu kehittää lajikkeita ja halu tukea viljelijöitä siihen että me pystymme käyttämään sellaisia lajikkeita jotka kestävät uudenlaisia sääolosuhteita ja se että meidän peltomme ovat siinä kunnossa että ne kestävät tällaiset ääri ilmiöt vielä tuohon korvaussummaan vajaa seitsemänsataa euroa sillä esimerkiksi oma perheeni syö puolitoista kuukautta hyvin

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt liikenne ja viestintävaliokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä nyt päätetään eduskunnan lausumasta

arvoisa puhemies en puhu paljon mutta koetan puhua asiaa valitettavasti lex malmi kansalaisaloite koki nyrkkeilytermeillä niin sanotun teknisen tyrmäyksen siksipä teen seuraavan lausumaehdotuksen eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi pääkaupunkiseudulla hyvien yhteyksien päässä ilmailutoimintojen jatkuvuus malmin lentokentällä on turvattava kunnes korvaava vastaavat toiminnallisuudet turvaava lentokenttä on valmistunut

arvoisa puhemies tässä tehdään peruuttamaton virhe sitä kadutaan vielä olen pettynyt ja surullinen

arvoisa puhemies ensinnäkin totean että kannatan edustaja raatikaisen esittämää lausumalisäystä joka poikkeaa siitä valiokunnan lausumasta jossa myös edellytettiin lentokenttätoimien turvaamista mutta me perussuomalaiset halusimme siihen nimenomaan että se tulee tänne pääkaupunkiseudulle eikä siis minne tahansa ja että malmin lentokentän toiminta on turvattava siihen saakka kunnes tuo vastaava kenttä kenttä löytyy täältä pääkaupunkiseudulta kävimme jo viimeksi tosi vilkkaan keskustelun tästä malmin lentokentästä ja ja toivon todellakin että tätä historiallista aluetta ja erittäin tärkeää aluetta ei missään olosuhteissa rakennettaisi ja ja hyviä päätöksiä kaikille jotka kuuntelevat tätä nyt pidetään malmin lentokenttä pystyssä

edustaja raatikaisen lausumaehdotus hyväksytyksi tullessaan mielestäni täsmentäisi eduskunnan tahtotilaa nythän on niin että liikenne ja ja viestintävaliokunta kylläkin huomioi omassa mietinnössään nämä tarpeet jotka liittyvät harrasteilmailuun muuhun pienilmailuun miehittämättömiin lennokkeihin ja niiden tilatarpeisiin lentokenttätarpeisiin että niihin pitäisi olla korvaava kenttä käytettävissä ja tämä on myös valtiovallan pitkäaikainen tahtotila ja toimintalinja mutta nyt kuitenkin erilaisista poliittisista paineista johtuen tämä valiokunnan ponsi siitä huolimatta että se on tarkoitukseltaan hyvä on hieman vesittynyt jopa alkuperäisestä valtioneuvoston päätöksestä vuodelta kaksituhattaneljätoista jos valtioneuvostoa ei velvoitettaisi riittävän täsmällisesti toimimaan sen eteen että kenttä löytyisi ennen malmin kentän mahdollista lopettamista niin aina on riski että toimenpiteet käytännössä jäävät viipymään ja menevät sitä vaikeammiksi mitä kauemmas ajassa mennään toivottavasti eduskunta tämän ponnen hyväksyy
arvoisa

puhemies kävimme viimeksi tästä asiasta todella hyvin laajan keskustelun jossa tuli aika useasti esille se että helsingin kaupunki on tässä asiassa tekemässä hyvin tyhmän päätöksen tämä lausuma on tietysti hyvä mutta sillä edellytyksellä että kaupunki ei ottaisi järkeä käteen ja muuttaisi päätöstä todella toivomme sitä että tämä päätös vielä helsingin kaupungin piirissä voisi

tosi tärkeää työtä tehnyt ja siihen liittyy myös paljon kulttuurihistoriallisia siteitä ja tunnesiteitä sen takia malmin lentokentällä on paljon ystäviä ja moni on ollut huolissaan kentän kohtalosta nyt kuitenkin tilanne on sellainen että vastoin täällä eduskunnassa käytettyjä puheenvuoroja hallitus on jatkanut ja tehnyt tärkeitä päätöksiä ajamalla alas näitä malmin lentokentän toimintoja valtion osalta

tämän hallituksen aikana rajavartiolaitos lopetti toimintansa täällä samaten lennonjohtotoiminnot siellä on lopetettu helsingin kaupunki ei ole lentokenttäoperaattori ei se voi ryhtyä pyörittämään tätä lentokenttää ja jos valtio ei käytä sitä kenttää niin sen käyttömahdollisuudet ja käyttöasteet ovat todella alhaisia ikävä kyllä nyt kysymys kuuluu että mitä tälle tehdään sen verran vielä muisti muisti toimii että satun muistamaan että vuosi sitten ennen kunnallisvaaleja kävimme tätä asiaa koskevan keskustelun ja muistissani on että pääministeri poikkeuksellisesti otti osaa tämän asian käsittelyyn kansalaisaloitteen yhteydessä käsittelyyn kansalaisaloitteen yhteydessä ja ilmoitti että valtio on valmis aluevaihtoihin helsingin kaupungin kanssa valtio on valmis aluevaihtoihin no siitä meni kaksi tuntia kun valtiovarainministeri tuli sanomaan julkisuuteen ettei mistään tämmöisestä ole keskusteltu hallituksen sisällä no nyt on mennyt vuosi kysyin tuolla kaupungin konttuurissa käydessäni että onko helsingin kaupungille tehty tämmöistä vaihtotarjousta ja joudun sanomaan tälle salille arvoisat kollegat että ei hallitus ole tehnyt mitään vaihtotarjouksia maakauppojen osalta toisin kuin pääministeri täällä sanoi minusta on merkitystä sillä mitä täältä pöntöstä sanotaan sanoi kuka tahansa mutta aivan erityisesti jos hallituksen ministerit esittävät eduskunnalle jonkun lausunnon jään nyt kysymään tietääkö täällä kukaan tämän hallituksen toimista malmin lentokentän osalta yhtään mitään ja mitä näille pääministerin lupaamille aluevaihtokaupoille on tapahtunut

arvoisa puheenjohtaja oli hyvä että edustaja heinäluoma on kysynyt asiaa helsingistä olen aika hämmästynyt tuosta vastauksesta mikä on tullut että mitään yhteydenottoja sitten ei ollut näiden maanvaihtojen osalta nimittäin myös minä osallistuin siihen keskusteluun mikä tässä salissa käytiin jo runsas vuosi sitten siitä kuitenkin alkaa olla jo aikaa se oli ennen kunnallisvaaleja jolloin pääministeri toden totta

malmin puolesta niin niin juuri näin oliko se vaalipuhetta kuului silloin kysymys ja epäilymme ja jo silloin vuosi sitten sanoimme että meitä kiinnostaisi nyt tietää mitä maan hallitus aikoo tehdä kun tällainen viesti vahvasti annetaan pääministeripuolueesta nyt sitten oli selvinnyt että ei ole tehty niin sanotusti mitään ja se on tietenkin puhemies hieman hankala asia koska kuitenkin jos ennen kunnallisvaaleja annetaan se kuva että hallitus haluaa toimia silloin tietenkin tässä olisi vuodessa ehtinyt jo paljon toimia sinne helsinkiin päin jotta tämä olemassa oleva tilanne muuttuisi jos kerran valtion tahtotila muuttuu niin silloin pitää tehdä jotakin edellisviikolta kun kävimme täällä ensimmäisen keskustelun malmista että silloin muistelimme juuri näitä asioita ja kysyimme hallituspuolueilta ja hallitukselta mitä on tehty ja nyt sitten tiedämme ilmeisesti vastauksen ainakin maanvaihtojen osalta tälle asialle ei ole tehty yhtään mitään siksi toistan tämän saman kysymyksen hallituspuolueille tiedättekö te nyt mitä hallitus aikoo tehdä ja edellytättekö te nyt esimerkiksi keskustan pääministeri sipilältä että hän pysyy sanojensa takana niiden sanojen jotka sanottiin silloin reilu vuosi sitten

herra puhemies perustuslain edessä suomen kunnilla ja kaupungeilla on suuri itsemääräämisoikeus ja sitä ei eduskunnan pidä eikä tule mennä polkemaan ja tämän edessä me olemme nyt on hyvin surullista että helsingin kaupunki ja helsingin kaupungin päättäjät ovat kaikessa viisaudessaan päättäneet että malmin lentokenttää tällaisenaan ei enää kehitetä eikä säilytetä olisi ollut hyvin toivottavaa että helsingin kaupunki ja päättäjät ja virkamiehet siellä olisivat tehneet toisenlaisen ratkaisun nähneet tarpeen malmin lentokentän toimintojen hyvin laaja alaisten toimintojen kuten lentoturvallisuuden huoltovarmuuden harrasteilmailun liikelentotoimintojen älyliikenteen tulevien miehittämättömien alusten ja kaikkien muiden vastaavien

tämän alueen kehittämiseen kokonaisuudessaan mutta kaupunki on tehnyt toisenlaisen ratkaisunsa ja siksi luen oikeastaan aika hämmentyneenä nyt tätä uutta lausumaehdotusta jonka edustaja raatikainen tässä meille esitteli että että ilmailutoimintojen jatkuvuus malmin lentokentällä on turvattava kunnes korvaava vastaavat toiminnallisuudet turvaava lentokenttä on valmistunut tämähän pitäisi osoittaa helsingin kaupungin virkamiehille pormestarille tai ainakin luottamushenkilöille tämä

liikenne ja viestintävaliokunnassa

ja sen myötä lausuman joka on myöskin aika aika vaikuttava että eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi
vastauspuheenvuorot edustajille heinäluoma viitanen puska ja kiuru

edustaja vehkaperä tässä voimakkaasti syyllisti tästä päätöksestä helsingin kaupunkia on kuitenkin syytä tapahtumien oikea kulku ja se on se että edellinen hallitus teki päätöksen että valtio luopuu omista toiminnoistaan malmin lentokentällä ja sen jälkeen helsingin kaupunki totesi että sen ei kannata pitää isoa aluetta huomattavassa vajaakäytössä vaan se kannattaa käyttää asumiskäyttöön ja tältä pohjalta tehtiin kaava tämän jälkeen sitten oli kysymys että muuttaako valtio toimintojaan kun keskusta on nyt pääministeripuolue kun täällä keskustalainen pääministeri oli käyttänyt jykevän puheenvuoron että ryhdytään aluevaihtoihin niin että helsinki saa riittävästi maata asuntorakentamiseen

sopivaa maata kaupungille niin uskon että kaupunki on valmis tekemään uusia päätöksiä niin kuin pormestari vapaavuori on todennutkin

puhemies me puhumme nyt siitä tilanteesta että pääministeri on antanut lupauksen ennen kunnallisvaaleja että tämä malmin lentokenttäasia on lähellä sydäntä ja se hoidetaan ja tullaan tarjoamaan kaupungille toimia jotta tämä asia pystyttäisiin hoitamaan vuosi on kulunut mitään ei ole tämän osalta tapahtunut toistan sen mielestäni aika havainnollistavan lauseen minkä edustaja heinäluoma

helsingin kaupunki ole mikään lentokenttäoperaattori vaan tässä tapauksessahan jos halutaan että tämä tilanne muuttuu nimenomaan hallituksen täytyy ryhtyä toimiin täytyy tuoda malmille toimintoja mitä on vedetty pois ja täytyy myös käydä sitten neuvotteluja kaupungin kanssa minusta on outoa kuulla puhemies ihan oikeasti että tässä on kulunut vuosi näistä puheista ja näitä yhteydenottoja hallitukselta ei ole tullut se on tämän päivän uutinen

en todellakaan tiedä minkälaisia keskusteluja mahdollisesti on käyty mutta selvää on se että helsingissä keskusta on voimakkaasti ollut malmin säilyttämisen kannalla ja myöskin keskustan eduskuntaryhmä yksimielisesti minusta on hyvä että lentotoimintaa harjoittava pääministeri on tässä selvästi myöskin sanonut kantansa mutta kuten todettu tämä on kunnallisen itsehallinnon asia ja voidaan vain toivoa että helsingin kaupunki tässä muuttaisi kantaa sopimuksessahan tarvitaan kaksi osapuolta ja minä en epäile hetkeäkään sitten sitä etteivätkö hallitus ja pääministeri tulisi vahvasti mukaan jos helsingin kaupunki tässä jollakin tavalla liikahtaisi kyllä tämä nimenomaan on helsingin kaupungin kaupunki haluaa nimenomaan olla tämmöinen moderni eurooppalainen metropolipääkaupunki kaupungin tässä pitäisi liikkua

arvoisa herra puhemies minulla on varattuna varsinainen puheenvuoro jätän varsinaisen päivän uutisen siihen haluan tässä minuutin puheenvuorossa korostaa turvallisuusnäkökulmia se uutinen minkä tulen kohta kertomaan varsinaisessa puheenvuorossa ei tiettävästi ole tässä talossa vielä kenenkään tiedossa se liittyy turvallisuuteen turvallisuusuhkiin huoltovarmuuteen tämän suuntaisiin asioihin ja siihen mitä nyt euroopassa tällä hetkellä ilmailun alalla tapahtuu siis juuri tällä hetkellä on joku tilanne päällä josta me emme vielä tiedä oikeastaan juuri mitään mutta se liittyy turvallisuuteen ja on asia joka varmasti puhuttaa meitä tulevina päivinä palaan tähän asiaan seuraavassa puheenvuorossa

herra puhemies täytyy vielä kyllä tähän edustaja puskan puheenvuoroon siltä osin puuttua että tässä hyvin vahvasti syyllistetään helsingin kaupunkia ja helsingin kaupungin päättäjiä se on kyllä vähän surullista kun nimenomaan pääministeri itse vuosi sitten tässä salissa otti vallan omiin käsiinsä tässä suora sitaatti tämä hallitus on valmis viemään tämän asian pelastamaan malmin lentokentän jos löydämme helsingin kaupungilta sopimuskumppanin siinä että esimerkiksi maavaihdon kautta löydämme korvaavan alueen tai jos me pystymme purkamaan tämän tehdyn sopimuksen tämä on tietenkin paljolti kiinni sitten myöskin uusista valituista helsingin kaupunginvaltuutetuista

pöydillä tätä aloitetta ja nyt tuodaan vuosi ennen vaaleja ikään kuin vähän helpompana ajankohtana tämä asia tänne saliin jälleen keskusteltavaksi aika ikävää politikointia näin vakavalla asialla

arvoisa herra puhemies ensinnäkin kannatan edustaja raatikaisen tekemää lausumaehdotusta totean tässä että kun täällä aikaisemmin pääministeri antoi henkisen tukensa malmin kentälle oli se merkittävä kannanotto vaikka jo silloin oli aistittavissa ettei lex malmi kestä perustuslain läpivalaisua näin ollen se ei ole yhdenkään puolueen vika että olemme tässä tilanteessa vähiten aivan oikein niin kuin täällä on nyt keskusteltu katse kääntyy helsingin päättäjiin kääntyy nimenomaan siinä mielessä syntyisikö tällainen aito kolmikanta valtio helsinki hallitus akselilla jossa olisi riittävää tahtotilaa ja halukkuutta vielä käydä läpi tämä malmin tilanne tätä olisin suosittelemassa helsingille ja sitä että helsinki ja valtio olisivat tässä aktiivisia toimijoita mielenkiintoiseksi tässä nyt jää se aikooko helsinki olla oikeasti suomen pääkaupunki sellainen joka tunnistaa koko suomen edun ja päättää käsitellä tämän malmin lentokenttäasian uudestaan koska se ei ole vain yksistään ja ainoastaan helsingille merkittävä asia vaan se on koko suomen kannalta merkittävä sillä on kiistaton oma paikkansa sillä on historiallinen tausta on arkkitehtoniset perustelut sen säilyttämiselle joten kyllä jään odottamaan tätä helsingin aloitetta pormestari vapaavuori näyttää olevan erittäin ärhäkkä monessa asiassa asiassa ja astuu esiin hän voisi astua tässäkin esiin ja ottaa aloitteen omiin

arvoisa herra puhemies tuntuu että kaksintaistelu keskustan ja pormestari vapaavuoren välillä saa erän kaksi sote on erä yksi ja nyt malmi on osa toisen minun mielestäni edustaja laukkanen te vaaditte nyt väärältä osapuolelta aktiivisuutta aktiivinen osapuoli on se joka on itse halunnut tehdä toimia ja avannut pelin muistan että pormestari vapaavuori sanoi että jos

tulee sellainen keskustelukutsu että malmista keskustellaan niin pormestari ei sitä kiistä vaan tarttuu siihen tilaisuuteen ja on valmis käymään keskustelua jos se kutsu tulee pääministerin taholta tämä hallituskysymys on tullut nimenomaan siitä että pääministeri on tehnyt tästä kysymyksen täytyy sanoa vaikka se oli vaalipuhetta se koukku ei pitänyt sillä keskustan kannatus ei ryöpsähtänyt tällä puheenvuorolla kuitenkaan helsingissä sille tasolle mitä ehkä ajateltiin puoluetoimistossa ja pääministerin taholta että sitä voitaisiin käyttää taktisesti hyväksi että voisi sillä sitten edistää kunnallisvaalikampanjointia mutta todettakoon se mikä välihuudoissa ja muissa on tullut esille että tämä on pitkäaikainen prosessi jota yksikään hallitus ei sinällään pysty päättämään ei edellinen hallitus eikä tämä hallitus ehkä liikenne ja viestintävaliokunta olisi voinut omana asianaan tarttua tähän viime kaudella tai tällä kaudella jo ennen tätä kansalaisaloitetta niin että olisimme olleet siinä aktiivisia ja huolehtimassa että helsinki tulee olemaan sellainen pääkaupunki jossa on vaihtoehtoinen lentokenttä

arvoisa herra puhemies tässä on nyt kysymys lex malmista ja kansalaisaloitteesta ei siis yhdenkään puolueen aloitteesta vaan lex malmista jossa aloitteen tekijät ovat lähteneet siitä että he ovat kääntyneet päättäjien puoleen niin korkealla taholla kuin se on mahdollista tähän eri puolueet ovat reagoineet eri tavalla edustaja myllykoski joskus voi ottaa lusikan kauniiseen käteen kun huomaa että joku asia on niin sanotusti menossa väärään suuntaan ja kyllä tässä helsinki voi olla aloitteellinen vaikka marssijärjestys jonkun muun mielestä voisi olla toinen asia on niin merkittävä että tässä ei nyt kannattaisi nokitella että kenelle se kuuluu vaan nähdä tämä että tämä on koko suomen asia tähän liittyy valtavasti erilaisia

myllykangaskin tuntuu komialle se on vähän tasaisempi kuin koski mutta täytyy nyt edustaja laukkaselle vielä sanoa että en minä sanonut missään vaiheessa että tämä on yhden puolueen minä siteerasin pääministerin omia lausumia ja siihen lainasin sitä että tämä vaalilupaus oli huono huono koska se ei ainakaan satoa kantanut siellä kansalaislakialoitteet ovat vasemmistoliiton kansanedustaja jari myllykoskelle erittäin tärkeitä ja kunnioitettavia ja toivonkin että tällä kaudella voisimme vielä päätyä siihen että perustuslakivaliokunta käsittelisi

tekemääni aloitetta että kansalaislakialoite ei vaihdu eikä poistu vaikka eduskunta vaihtuu eli kansalaismielipide on niin kunnioitettava että se ei saa olla vaalikausista riippuvainen
ja puhujalistaan

arvoisa herra puhemies eduskunnassa yksi

johon keskityn kiteytyy sanaan turvallisuus turvallisuus liittyy myös ilmailuun se on yhteydessä huoltovarmuuteen kansalliseen turvallisuuteen monelta eri näkökulmalta se minkälainen järjestelmä on minkälaiset väistösuunnitelmat ovat kuinka tiukasti järjestelmät on ikään kuin ajettu yhteen yhteen paikkaan on kriittinen tekijä niin kuin tuossa debattipuheenvuorossani sanoin tässä nyt on sellainen uutinen mahdollisesti tulossa joka saattaa herättää keskustelua hyvinkin paljon tulevina päivinä suomessa ja euroopassa tieto on se

että eurocontrolin lentotietoja lentotietoja käsittelevä järjestelmä on tällä hetkellä nurin se on punaisella koodilla ja järjestelmät ja henkilöt ovat siirtyneet väistöasemiin eurocontrol on siis järjestö monikansallinen järjestö joka vastaa valtioiden välisistä lennonjohtopalveluista siihen kuuluvat käytännössä kaikki eu maat ne ovat nyt väistötiloissa sen alustavan mikä minulla on tällä hetkellä suomi pystyy käsittelemään kaksi lentoa tunnissa

tällä on tietysti suora yhteys siihen ovatko meidän järjestelmämme yhdessä onko ne hajautettu missä määrin lennonjohtopalveluita pistetään yhteen missä määrin lentokenttiä pistetään yhteen kuinka paljon niitä väistömahdollisuuksia on jokainen meistä tietää että turvallisuusympäristö on muuttunut hyvin radikaalisti tässä viime vuosina hybridiuhat kyberuhat informaatiovaikuttaminen itämeren tilanne sotaharjoitukset tälläkin hetkellä tai ihan tulevina päivinä itämerellä tapahtuvat sellaisella tavalla joka on aikaisempiin vuosiin nähden vierasta lähellä toisen valtion aluevesirajoja

se mikä tässä tällä hetkellä on uutinen on että nyt ensimmäiset englanninkieliset eurocontrolin sivut ovat antaneet ensimmäiset

kaikki kriittiset tekijät yhteen paikkaan ja tapahtuu joku on se sitten terroriteko tai ihan joku sähkönsyöttöhäiriö niin vaikka siellä on varajärjestelmiä vaikka siellä on koulutettua henkilökuntaa vaikka siellä on suunnitelma b ja suunnitelma c niin jos ne ovat yhdessä paikassa ne riskit alkavat kumuloitumaan kun esimerkiksi puhutaan ilmailusta

voi olla että kestetään yksi yksi riskitekijä voi olla että kestetään kaksi mutta kun niitä riskitekijöitä alkaa kumuloitumaan enemmän ja enemmän niin jossain tulee se raja vastaan että se toiminta turvallista vaan riskit muuttuvat todellisiksi ja tapahtuu jotakin mitä ei toivota tapahtuvan ilmailussa esimerkiksi huono sää on yksi riskitekijä väsyminen on toinen riskitekijä kiire on kolmas riskitekijä henkilökunnan kouluttamattomuus uusi kalusto toisilleen vieraat henkilöt toisilleen liian tutut henkilöt vieras lentokenttä vieras lennonjohto vieras toimintakulttuuri tämänsuuntaiset asiat kumuloivat niitä riskitekijöitä jolloin jolloin onnettomuuksien vaara kasvaa katsotaan mitä tämä tämän päivän uutinen tuo tullessaan ja toivotaan että tilanne on viranomaisilla hallinnassa hallinnassa ja mitään suurempia ei

arvoisa herra puhemies todellakin kysymyksessä on on merkittävä kansalaisaloite ja sinällään harmillisen jatkon on tämä käsittely saanut alkuun tämä oli kansalaisaloitteen tekijöitten kannalta niin lupaavassa vaiheessa kun täällä pääministeri sipilä ja ympäristöministeri tiilikainen keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja kaikkonen ja liikenne ja ja viestintäministeri berner pitivät hyvin lupaavia puheenvuoroja siitä kuinka toiminnot malmilla voidaan säilyttää no sitten

lopulta yleisperusteluiltaan yksisivuisessa valiokunnan mietinnössä toimintoja on siirretty malmin lentokentältä helsinki vantaan lentokentälle jo useiden vuosien ajan ja tosiaan tuossa julkisen talouden suunnitelmassa kaksituhattaviisitoista viiva linjattiin että malmin lentokenttä otetaan asuntokäyttöön ja että valtion toiminnot lopetetaan kenttäalueella mahdollisimman nopeasti viimeistään vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä no tässä vaiheessa kun elämme vuotta kaksituhattakahdeksantoista kun tässä on vuosi oltu tekemättä mitään ei olla otettu helsingin kaupunkiin yhteyttä maanvaihdoista kuten pääministeri sipilä aiemmin oli luvannut niin ollaan jo aikataulultaan mahdottomassa tehtävässä vuoteen kaksituhattakaksikymmentä on kovin vähän aikaa kun puhutaan puhutaan lentoliikenteen järjestämisestä tai lentokenttien mahdollisesta varustamisesta

puhemies tässä nyt hetken aikaa on saanut tutustua tähän raatikaisen tekemään lausumaehdotukseen ja sinänsä on niin kuin houkuttelevaa tarttua tuohon lausumaehdotukseen koska edelleenkin olen sitä mieltä että valiokunnan jäsenistöstä valtaosa on malmin ystäviä ja haluaa kaikin keinoin turvata sen toiminnot mutta kun katsoo tuota tarkemmin ja tietää politiikassa yksittäiset sanamuodot ja lauserakenteet ovat tärkeitä sen kokonaisuuden ja johtopäätelmän kannalta niin tuo raatikaisen lausumaehdotus on kirjoitettu hieman huonolla suomella ja siitä jää epäselväksi ollaanko siinä huolissaan varsinaisesta lentotoiminnasta muun muassa siitä turvallisuudesta mitä edustaja kiuru sanoi vai pelkästään lentokentästä sitten pitää ottaa vielä huomioon se tosiasia mikä tässä äskenkin tuli että siellä sopimukset ovat nyt sitten

loppuun asti voimassa ja tässä raatikaisen lausumaehdotuksessa sanotaan toinen lentokenttä on valmistunut elikkä ollaan siitä lentokentästä huolissaan ei niistä uusista palveluista ja toiminnoista mitä valiokunta on nostanut ja kun esimerkiksi tiedetään että porvoon lähettyvillä on yksityinen lentokenttä rakenteilla ja toisessa suunnassa on kiikalan kenttä niin käytännössä tämä raatikaisen lausumaehdotus voi vain kiihdyttää näiden kenttien rakentamista ja voi jopa hankaloittaa malmin kentän toimintaa valiokunnan mietinnössä tämä kaikki on otettu

arvoisa puhemies tätä keskustelua malmin on täällä paljon käyty ja käyty läpi tämä historiaosuus mistä tässä on kysymys itse asiassa kahdenkymmenen vuoden kehityksestä jossa niin helsingin kaupunki kuin valtio yhteisymmärryksessä ovat pyrkineet järjestämään asioita siten että valtio on siirtänyt toimintoja malmin lentokentältä pois ja sitten helsingin kaupunki on sitä mukaa ottanut malmin lentokenttää mukaan omiin suunnitteluihinsa minne voivat sitten keskittää asuntorakentamista tämähän on tämä asia pähkinänkuoressa ja varmasti ihan ymmärrettävistä syistä nyt sitten kansalaisaloitteella yritetään tämä muuttaa ja turvata malmin lentokentän toiminta eikä siinä kansalaisilla on oikeus kansalaisaloitteita tehdä ja tämä talo sitten niitä käsittelee ja tässä mielestäni valiokunta on kyllä ansiokasta työtä tehnyt omassa mietinnössään käynyt tämän asian perin pohjin läpi ja päätynyt siihen että itse asiassa tämä aloite ei olisi mitenkään ongelmaton myöskään ihan perustuslaillisista syistä mutta sitten se ehkä keskeisempi kysymys mikä on noussut nimenomaan tämän päivän keskustelussa on kyllä se käsienpesu mitä tämän asian osalta varsinkin keskustapuolue on täällä nyt harrastanut kun muistetaan kansalaisaloitteen lähetekeskustelu sieltä vuoden takaa jossa pääministeri ja useampi muukin ministeri oli hirveästi sympatiseeraamassa tätä asiaa ja lupasi tehdä oman osuutensa no nyt me olemme kuulleet että ei tässä mitään vaihtokauppakeskusteluita ole käyty ei siellä ole kukaan käynyt kaupungintalolla esittämässä audienssia että voidaanko keskustella sitten maanvaihdosta valtion ja kaupungin välillä ei vaikka näin annettiin ymmärtää vaalien alla ylipäätänsä on vähän huonoa jos tässä politiikassa mennään siihen että ennen vaaleja puhutaan toista ja sitten vaalien jälkeen toimitaankin toisella tavalla tosin tästäkin on hallituspuolueilla ihan hyvät rekordit jo ihan sieltä kaksituhattaviisitoista vaaleista

ihmettelen täällä sellaisia lausuntoja ettei helsinki pystyisi muun muassa omalta osaltaan ottamaan lentokenttätoimintaa suomessa moni pienempikin kaupunki muun muassa lappeenranta mukana lentokenttätoiminnassa jos maan pääkaupunki haluaa metropolikaupungiksi totta kai se haluaa olla mukana myös tällaisessa jos vaan tahtoa ja halua helsingillä riittää pormestari vapaavuori omissa puheenvuoroissaan on hyvin selkeästi tuonut kuitenkin esiin niin kuin täällä ovat helsingin edustajatkin sanoneet että helsinki tarvitsee rakennusmaata ja käyttää sen siihen tarkoitukseen se on helsinkiläisten kuntapäättäjien käsissä ja näin näin varmaan tulee tapahtumaan hyvää täällä tässä keskustelussa on ollut että täällä on rehellisesti todettu se että edellinen hallitus tämän päätöksen teki nyt minun mielestäni helsingin pitää olla se aloitteellinen osapuoli tässä jos se haluaa luopua siitä rakennushankkeesta ettei se tarjoa gryndereille tällaista mahtavan hyvää rakennusaluetta vaan haluaa turvata malmin lentokenttätoiminnan siksi mielestäni helsinkiläiset kuntapäättäjät ovat tässä ratkaisevassa asemassa

arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraatit ovat olleet johdonmukaisia niin helsingin valtuustosalissa kuin myöskin tässä salissa ja me haluaisimme säilyttää malmin lentokentän ehdottomasti ilmailukäytössä sen merkitys tulevaisuudessa ilmailussa huoltovarmuuden kannalta ja ja myöskin sitten tällaisena yleisilmailutukikohtana on laajasti tunnustettu puhumattakaan sitten helsingin kaupungin vastuusta ja koko suomen vastuusta kulttuuriperinnön säilyttämisessä myöskin ympäristöasiat huomioiden maaperähän ei ole rakentamiseen mitenkään erityisen suotuisaa ja täytyy sanoa että tässä keskustelussa on harmittanut että se että malmi säilytetään ilmailukäytössä merkitsisi sitä että sille alueelle ei pystyisi rakentamaan ollenkaan sehän ei pidä paikkaansa on esitetty selkeitä suunnitelmia siitä että mikäli malmi edelleenkin haluttaisiin pitää ilmailukäytössä niin tuolle alueelle voitaisiin maltillisesti rakentaa sille voitaisiin rakentaa ehkä noin viisituhatta viiva kymmenentuhatta

niin kuin täällä joku hyvin sanoi tässä asiassa on nähty monilta puolilta käsienpesua niin on nähty ja se on kyllä todella ikävää kuitenkin uskon että sellaista yhteistä tahtotilaakin tämän asian eteenpäinviemiseksi olisi löytynyt mutta tuntuu että kukaan ei halua nyt tässä vaiheessa enää ottaa vastuuta siitä että tämä asia päästetään tällä tavalla tämän talon läpi ikään kuin muotoseikkoihin vedoten

kansallista dimensiota minun mielestäni kunnon pääkaupunkiin ja kunnon metropoliin kuuluu

helsinki tarvitsee ja kaipaa ja ja tulevaisuutta ajatellenkin on olennaista että täällä olisi citylentokenttä sellainen joka pienilmailuun erityisesti sopisi ja passaisi minun täytyy itse sanoa se että kun ministeri berneriä olen kuunnellut rivienkin välistä tämän tämän lex malmi asian kohdalla niin puhevälit ja ja neuvotteluyhteydet helsingin kaupungin kanssa tässä asiassa ovat olleet olemassa ja ovat edelleenkin

nämä ilmailutoiminnat siellä että mitä se tarkoittaa valtion intressistä ja näkökulmasta se ei ole vain mikään tahto tai ele tai tai hyvää hyvyyttään toimimista se tarkoittaa myös puhtaasti rahaa mikä intressi meillä on pitää jonkun kaupungin pienlentokenttää pystyssä

vaikka malmin lentokenttä palvelee hyvinkin hyvinkin koko suomen tarpeita pienilmailun kannalta että silti toivon ja haluan nähdä että helsingin kaupunki näkee metsän puilta ja tämän pienilmailun räjähdysmäisen kasvun tulevaisuudessa helsingin kokoisen kaupungin tulisi itse nyt panostaa siihen että malmin lentokenttä säilyisi
arvoisa rouva puhemies edelleen totean mitä tässä keskustelussa aiemmin muun muassa edustaja puska kertoi että mitä olemme täällä tienneetkin ja todenneet että keskustan eduskuntaryhmä tuolloin vuosi sitten yksimielisesti oli malmin kentän säilyttämisen puolesta me tiedämme että pääministeri tuolloin oli aktiivinen asiassa ja käytti puheenvuoron jossa hän kertoi että valtio tulee toimimaan siihen suuntaan että malmin lentokenttä voi säilyä nyt olemme odottaneet vuoden ja valtio ei ole tehnyt toimia tämän puolesta täällä on aiemmin todettu että valtio on kuitenkin tehnyt tietynlaista toimintojen alasajoa siellä malmilla lennonjohtotehtäviä ja rajavartiolaitoksen tehtäviä on ajettu alas luonnollisesti jos nämä vaalienaluspuheet nyt pitäisivät tietenkin se edellyttäisi sitä että sananmukaisesti valtiolta lähtisi keskustelualoite keskusteluyhteys näistä asioista mitä pääministeri lupasi ennen vaaleja siksi minusta on ihan oikein mitä edustaja räsänen täällä äsken totesi terminologisesti että aikamoista käsienpesua tässä nyt on keskustan toimesta liikkeellä siksi puhemies minä vielä kerran sanon että minä toivoisin nyt että koska kuitenkin käytiin julkista keskustelua tällä areenalla tästä tärkeästä kansalaisaloitteesta mitä pidän hyvänä ja silloinkin kovasti kiitin ja olin sitä mieltä että mielestäni aina kansalaisaloitteet täytyy käsitellä vakavasti täällä eduskunnassa niin minä haluaisin sen keskustelun nimissä

arvoisa puhemies todella kun muistellaan tämän kansalais aloitteen lähetekeskustelua niin harvoin on ollut tilanne että ministeriaitiossa on kolme ministeriä ollut yhden kansalaisaloitteen lähetekeskustelussa ja nyt kysymys kuuluu että missä ne kolme ministeriä ministeri tiilikainen ministeri berner ja ministeri sipilä ovat tänään kun tätä toista käsittelyä käydään missä ovat nyt ne puheet siitä kuten pääministeri todella vuosi sitten totesi että hallitus on valmis säilyttämään malmin lentokentän miksei niitä puheita sitten täällä tänään kuulla jos se tahto olisi aito jos hallituksella todella olisi tahto malmin lentokenttä pitää ilmailukäytössä niin kyllä silloin maan hallitus olisi siirtänyt niitä toimintoja takaisin malmille joita sieltä ollaan pois otettu liittyen näihin lennonjohdollisiin toimenpiteisiin tai esimerkiksi jos mietitään vaikkapa rajavartiolaitoksen ilmailutoimintaa jos hallituksella todella olisi aito tahto niin kyllä jotain olisi varmaan tehty ja kun mitään nyt ei ole tehty niin herää tästä se epäilys että nämähän olivat vähän tämmöisiä perinteisiä vaalipuheita kunnallisvaaleja ennen oli helppo lupailla kaikennäköistä tehdä täällä kampanjaa ja nyt sitten vaalien jälkeen ei tarvitse kuitenkaan tätä lunastaa siinä vaiheessa kun ollaan itse nostatettu odotukset aika korkealle niin ei kyllä voi mennä helsinkiläisten kuntapäättäjien selän taakse piiloon niin että se on nyt heidän asiansa mitä tässä on tehty valtiolla on on aina ollut mahdollisuus palauttaa malmille toimintojaan joita sieltä on pois otettu mutta näin ei olla tehty tässä asiassa arvoisa keskustapuolue kannattaa kyllä katsoa peiliin

arvoisa rouva puhemies seurasin keskustelua tuolla työhuoneessa kun en ajatellut tähän keskusteluun osallistua mutta tässä keskustelussa ovat vähän jääneet vastaamatta esimerkiksi edustaja viitasen ja edustaja joona räsäsen kysymykset siitä kun silloin vuosi sitten lähetekeskustelussa pääministerin johdolla kolme keskustaministeriä liputti tämän kansalaisaloitteen hyväksymisen puolesta ja kun puheenjohtaja kaikkonen tiesi kertoa että keskustan eduskuntaryhmä on oikein ryhmäpäätöksen tehnyt tämän asian puolesta ilmaan on jäänyt ja vastaamatta on jäänyt kysymys siitä olivatko nämä sellaisia perinteisiä vaalipuheita juuri kunnallisvaalien alla ja kun tämä kysymys on jäänyt ilmaan ja vastaamatta niin minä voin vastata että kyllä ne juuri sitä olivat

arvoisa rouva puhemies kiitoksia edustaja zyskowiczille tuosta vastauksesta vaikka se nyt hieman saattaa minua tässä hymyilyttää ja puhettani vaikeuttaa mutta edustaja essayah toi esille tiedon siitä että se on rakentamiseen osin jopa epäkelpoa maata tämän kansalaislakialoitteen käsittelyssä asiantuntijakuulemisessa tuotiin esille että helsinki rakentaa tällä hetkellä asuntoalueita haasteellisemmalle maapohjalle tämä ei ole mitenkään poikkeuksellisen huonoa ja helsinkiläistä rakennusmaapohjaa vaan nyt tällä hetkellä rakennetaan huonommalle maapohjalle joten että ei tulisi sitä väärää kuvaa että tämä nyt olisi poikkeuksellisen huonoa ja ja sen takia sinne ei pitäisi asuntorakentamista laajentaa

arvoisa rouva puhemies on tietysti hiukan kiusallista että täällä viitataan ministereihin ja edustajiin jotka eivät ole täällä paikalla enkä pysty heidän puolestansa sanomaan heidän mielipidettään asiaan koska pääministerillä niin kuin muillakin suomalaisilla ja ihmisillä on oikeus ja hän on sen sillä lailla painokkaasti täällä salissa myöskin sanonut mutta kun valiokunnassa tätä lex malmia käsiteltiin niin niin me pyysimme perustuslakivaliokunnan näkemyksen asiaan ja oma oma valiokuntamme sitten itse tähän substanssiin elikkä liikenteen puolen asiaan perehtyi perehtyi ja ja yksimielisesti totesimme että että tämä tämä kansalaisaloite sinänsä ei ole perustuslain vastainen mutta itse se törmää siinä siinä ongelmatiikassaan kunnallisen itsehallinnon kanssa törmäyskurssille emmekä voi kävellä sen sen ylitse ja senpä takia itse

ei pystytä pystytä eduskunnassa viemään eteenpäin mutta lausuma on hyvin tiukka ja velvoittava

kuten aikaisemmin sanoin neuvottelevana ministerinä anne berner on latuja avannut on keskustellut ja tulee keskustelemaan edelleenkin lentotoimintojen ja pienilmailun helsingin pään pään toimintojen turvaamiseksi tällä pääkaupunkiseudun alueella

arvoisa rouva puhemies olin kymmenkunta vuotta sellaisen yhtiön hallituksessa joka ensi vaiheessa korjasi ja huolsi lentokoneita malmin lentoasemalla ja sittemmin helsinki vantaan lentoasemalla helsingin oma on ollut saattaa malmin lentokentän alue asuntorakentamisen alueeksi mitä olen suuresti ihmetellyt lähinnä sen takia että jos helsinki pystyy jotenkin ylläpitämään uskoa siihen että se on kilpailukykyinen pääkonttorien sijoituspaikkana tukholman kööpenhaminan pietarin ja mahdollisesti tallinnan kanssa niin pitää olla toinen lentoasema johonka liikelento liikesuihkukoneet pystyvät ilman ajanvarausta käytännössä milloin tahansa tulemaan ympäri vuorokauden kansainväliset yhtiöt oikeastaan esittävät tämän kriittisenä tekijänä ja tällä hetkellä näyttää siltä että helsinki on luopumassa tästä tukholmassa on sadasta pääkonttorista yhdeksänkymmentä suomessa on ehkä kolme ja tämä tilanne on kärjistymässä entistä huonompaan suuntaan se on varmaan totta että helsinki rakentaa tällä hetkellä huonommalle maaperälle kuin malmin suopohjainen on mutta niillä alueilla joilla se rakentaa huonommalle maaperälle asunnon neliöhinta on kyllä sitten ihan toisenlainen on jätkäsaarta tai tämäntapaista jossa meri näkyy tuntuu vähän siltä että tämä on osaoptimointi joka johtaa myös helsingin kaupungin kannalta huonoon lopputulokseen se on johtanut jo nyt huonoon lopputulokseen monen muun kannalta

puhemies mitä pitemmälle tämä keskustelu etenee ja mitä enemmän kuuntelen keskustan hätävarjelupuheenvuoroja sen hämmästyneempi olen kiitos edustaja zyskowiczille siitä että hän vastasi täällä rehellisesti siihen kysymykseemme että oliko kysymys vaalienaluspuheesta edustaja zyskowicz oli tullut siihen johtopäätökseen että kyllä oli mutta puhemies ihan oikeasti kun täällä ennen vaaleja käsitellään tärkeää kansalais aloitetta täällä on kolme keskustan ministeriä mukaan lukien pääministeri vannomassa jatkoa malmin kentälle

normaaliin päiväjärjestykseen eduskunnassa että hallituksen tulee nauttia eduskunnan luottamusta ja meillä on oikeus esittää täällä salissa hallitukselle kysymyksiä täällä myös todettiin että kyllähän pääministerillä silloin ennen vaaleja oli omaan mielipiteeseen oikeus kyllä ja hänellä on muuten myös poikkeuksellinen valta

ei ole vuoteen toteuttanut tätä poikkeuksellisen isoa valtaa toteuttaa omaa mielipidettään minkä hän kuitenkin kertoi tälle salille ja suomen kansalle ennen kunnallisvaaleja ja vielä kolmanneksi puhemies täällä vahvistettiin tänään ja ennen vaaleja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja kaikkonen kertoi että tämä on ryhmäpäätös eikö eduskuntaryhmällä nyt ole mitään sananvaltaa hallituksensa keskustaryhmään päin kun täällä ei edes edellytetä että hallitus nyt vastaisi omilla teoillaan niihin vaateisiin mitä eduskuntaryhmä yksimielisesti tuolloin vuosi sitten vielä vaati

rouva puhemies minä olen kyllä aika hämmentynyt tässä edustajien räsänen ja viitanen ja kymäläinen puheenvuoroista politisoinnista kun ollaan kaatamassa tätä asiaa helsingin kaupungin asiaa hallituksen ja pääministerin päälle minä kirjasin edustaja kymäläisen ensimmäisestä puheenvuorosta toivon mukaan aika tarkkaan että pääministeri sanoi vuosi sitten että hallitus on mukana jos helsinki on valmis tähän mutta tällaista aloitteellisuutta ei ole helsingin piirissä havaittu ja asiahan on itsehallinnon perusteella helsingin helsingin kaupungilla sieltä täytyy tulla aloite en epäile hetkeäkään etteivätkö hallitus ja pääministeri olisi valmiita neuvottelemaan positiivisesta ratkaisusta malmin säilyttämiseksi jos tällaista mahdollisuutta olisi käsitykseni on ollut vuoropuhelua kuten edustaja vehkaperä sanoi mutta sitä en tietenkään voi todistaa tämä ei missään tapauksessa ole ollut vaalipuhetta vaan vilpitön halu turvata turvata malmin jatko useasta painavasta syystä malmin puolustajia on onneksi hyvin monessa puolueessa ja ja viittaan myöskin esimerkiksi edustaja lehden äskeiseen hyvään puheenvuoroon minusta riitelyn ja syyttelyn sijasta tässä tarvittaisiin yhteistyötä malmin ja helsingin citylentokentän turvaamiseksi mitä tähän asuntoasiaan tulee niin kannattaisi kiinnittää huomiota edustaja essayahn esittämään mahdollisuuteen siitä että jossakin määrin voitaisiin tähän liittää myöskin asuntotuotantoa

arvoisa rouva puhemies aivan niin kuin tässä kuulimme täytyy sanoa että harmittaa kovasti että tätä mahdollisuutta nimenomaan tähän pienimuotoiseen asuntotuotannon lisäämiseen sillä alueella ei ole otettu tosissaan vaan niin kuin täällä edustaja myllykoski totesi helsingissä rakennetaan huonommallekin maaperälle se on todella kyllä sääli jos rakennetaan edustaja lehti kyllä hyvin sitten sanoi siitä että miksi rakennetaan on ilmeisesti sellaiset tuotto odotukset vaikkapa niitten merinäköalojen ynnä muitten lisien suhteen jolloinka sitten jopa päädytään rakentamaan heikommalle maaperälle pidemmän päälle varmasti tuollaisella suoperäisellä alueella rakentaminen saattaa osoittautua äärimmäisen kalliiksi ratkaisuksi niin kuin on nähty eri puolilla suomea sellaisilla alueilla joilla on jouduttu jälkikäteen tekemään kalliita paalutusratkaisuja tai vastaavia

jotka tässä lähetekeskustelussa olivat olisi toivonut että he olisivat täällä nyt olleet sitten vastaamassa niistä sanoista mitä sen lähetekeskustelun aikana olivat tuomassa esille

arvoisa puhemies kyllä varmaan on niin että silloin kun tällaisessa asiassa mikä laajasti kiinnostaa ministerit vielä nostavat ihmisten odotuksia sillä että menevät lupaamaan jotain on ihan oikeutettua että kun sitten asia lähestyy päätepistettään niin täältä voidaan kysellä mitäs tässä matkan varrella on tapahtunut siitähän tässä on kysymys jotta se läpivalaistaan ihmisille kun täällä kyselimme edustaja viitasen kanssa että olivatko nämä vuosi sitten nyt sitten myös hallituksen hallituksen omasta piiristä kyllä myönnettiin edustaja zyskowiczin suulla että kyllä näin oli ja siltähän ne ovat näyttäneet kun edustaja vehkaperä tässä totesitte että tätä asiaa nyt ei voida hoitaa koska perustuslaki niin eihän perustuslaki sitä estä jos hallitus olisi esimerkiksi päättänyt siirtää toimintoja takaisin malmille

mutta tämmöistä tahtoa käsittääkseni ei ole tai kun tästä keskustan eduskuntaryhmä on tehnyt yksimielisen päätöksen että malmin säilyttämisen puolesta ollaan niin varmasti eduskuntaryhmällä on jonkunnäköistä vipuvartta myös maan hallituksen toimintaan esimerkiksi siinä että oltaisiin sitten varattu ne määrärahat sille että esimerkiksi rajavartiolaitoksen kopteritoiminta vietäisiin takaisin malmille ei tällaisia aloitteita kyllä tässä salissa ole nähty ja siinä mielessä tulemme vain siihen loppupäätökseen että kyllä kysymys on käsienpesusta ja kysymys oli vuosi sitten aikamoisista vaalipuheista

arvoisa rouva puhemies jatkaisin kyllä vielä samasta aiheesta mistä edustaja puska ja edustaja vehkaperä tässä kovin pyrkivät vakuuttamaan ettei tässä olisi ollut kysymys keskustan osalta niin sanotuista vaalipuheista kyllä se aika vahva vakuutus kansalaisaloitteen tekijöille on jos koko keskustan eduskuntaryhmä tekee yksimielisen päätöksen olla pelastamassa malmin lentokenttää ja sitten täällä tosiaan marssitetaan kaikki ministerit pitämään vakuuttavia puheenvuoroja aina pääministeriä myöden onhan tämä nyt hyvänen aika kansalaisaloitteen tekijöille ja kansalaisaloitteen allekirjoittaneille aika ikävä lopputulema näitten kauniiden puheiden jälkeen ja sen jälkeen kun ollaan sanottu että te edustaja vehkaperä puhuitte lintuperspektiivistä siitä että olette katsoneet helsinkiä lintuperspektiivistä ja täällä olisi paljon viheralueita joita voisi rakentamiseen tarjota ja niin poispäin

arvoisa rouva puhemies olen seurannut tätä keskustelua ymmärtääkseni yli kolmekymmentä vuotta alkuvaiheessa ympäristö koki lentoliikenteen häiritsevänä tekijänä sen jälkeen lentokoneiden äänentasot ovat olennaisesti alentuneet ja tänä vuonna tulevat markkinoille ensimmäiset sähkökäyttöiset pienlentokoneet kehitys kulkee sähkökäyttöisyyden suuntaan rivakasti sitä mukaa kun akkuteknologia kehittyy lähin tiedossani oleva kenttähanke korvaamaan malmia on askolassa muitakin on tutkittu sipoon boxissa on todettu sopiva maaperä mutta maanomistajat eivät oikein tykkää mäntsälää on tutkittu kaikissa näissä

malmin kenttää kauempana olevissa on se huono puoli että elinten siirrot ovat niille hankalia ja niitäkin nämä pienlentokoneet käytännössä hoitavat olisi todella syytä että uudenmaan liitto katsoisi tämän asian kokonaisuutena eikä vain kuntarajojen sisällä silloin kun vuosaaren satamarata rakennettiin se olisi pitänyt yhdistää suoraan sinne kerava porvoo radan puoliväliin jolloin sipoon alueesta olisi tullut selvästi sanoisiko junaliikenteen kannalta toimiva asuinalue tämä malmin vaihtoehto on kyllä mielestäni lyhytnäköinen ja

kenttäpaikan löytäminen yhtä hyvältä paikalta kuin malmi on on käytännössä mahdotonta

arvoisa rouva puhemies tässä rupeaa kaikki olennainen olemaan sanottuna mutta tästä turvallisuusasiasta kun itse

niin eurocontrol int kertoo että nyt varajärjestelmät on saatu kohtuullisesti toimimaan aikaisemmin kerroin siis että että euroopan lennonjohtojärjestelmä on on punaisella ja on siirrytty varajärjestelmiin tämä on vakava muistutus siitä että että tämmöinen virtuaalikahdennus ei ei välttämättä riitä vaan tarvitaan ihan todellista kahdennusta poikkeuksellisiin tilanteisiin se saattaa tuntua vähän pirujen maalailulta seinille silloin kun tilanne on kutakuinkin normaali lumisade ei ei ole mikään epänormaali tilanne se on ennustettava tilanne näitä tapahtuu jatkuvasti mutta paljon suurempia vaikeasti ennustettavia asioita voi tapahtua meidän täytyy olla myös silloin valmiina ja vaihtoehtoiset kentät ovat aika kaukana tästä malmilta
arvoisa puhemies on kyllä erittäin helppo yhtyä edustaja viitasen äsken esittämään näkemykseen siitä että hallituksen ministerien ja erityisesti keskustan johtavien ministereiden olisi ollut erittäin hyvä olla paikalla kertomassa tänään täällä eduskunnassa mitä he ovat aidosti tehneet kuluneen vuoden aikana saadakseen helsingin kaupungin päättäjät neuvottelupöytään tai sitten vaihtoehtoisesti esimerkiksi siirtämään toimintoja takaisin malmille kuten edustaja räsänen tässä äsken onpa onpa tällaista keskustelua sitten käyty tai ei siis keskustelua ministerien ja helsingin kaupungin päättäjien välillä niin ainakaan mitään järin konkreettista ei ole ei ole saatu aikaiseksi huolimatta keskustan ministerien pontevista kannanotoista juuri ennen kuntavaaleja me hyvin muistamme tämän keskustan keskustan kannan myös edustaja zyskowicz epäili täällä äsken että taisi olla kyse vain keskustan kuntavaalitempauksesta no nyt valitettavasti näyttää siltä että tämä malmin kentän kohtalo on pian sinetöity mutta siksi perussuomalaisten edustaja raatikainen on tehnyt tämän keskustelun aikana lausumaehdotuksen jolla valtioneuvosto velvoitettaisiin turvaamaan ilmailutoimintojen jatkuvuus ilmailutoimintojen jatkuvuus malmin lentokentällä ainakin siihen asti että vastaavat toiminnallisuudet turvaava lentokenttä valmistuisi tämähän on tärkeä koko suomen kannalta myös turvallisuusnäkökulmasta minkä edustaja kiuru toi tässä äsken tärkeänä asiana esille arvoisa puhemies toivonkin että myös keskustan eduskuntaryhmä voisi voisi tulla tämän edustaja raatikaisen lausumaehdotuksen taakse kun sitä on jopa hallituskumppanin taholta tänään täällä salissa niinkin voimakkaasti arvosteltu

arvoisa rouva puhemies ajattelin jo että olen tästä puheenvuoroni käyttänyt mutta tuosta äskeisestä puheenvuorosta tuli vielä mieleen se että kun täällä aika paljon kuitenkin ovat edustajat kysyneet sen perään että meillä olisi oikeus tietää nyt pääministerin kanta ja kanta tähän asiaan niin kyllä minusta voisi olla nyt kohtuullista että keskusta esimerkiksi edellyttäisi eduskuntaryhmänä kun teillä on kuitenkin tämä ryhmäpäätöskin asiasta ollut että jossain vaiheessa myös pääministeri kertoisi mitä hallitus on tehnyt ja mitä hän on tehnyt sen eteen että nämä lupaukset joita hän vaalien alla totesi toteutuisivat mielestäni olisi hyvä todeta tämän keskustelun sävy tältä suhteelta ja nämä edustajien mielestäni aiheelliset kysymykset sen perään mitä on tehty niiden puheiden katteeksi joita silloin vuosi takaperin pääministeri antoi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

puhemies tämä hallituksen esitys uudeksi säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on erittäin laaja kokonaisuus ja ansaitsee ehdottomasti seikkaperäisen valiokuntakäsittelyn säteilylailla on tarkoitus suojella kansalaisten terveyttä säteilyn haittavaikutuksilta ja säätely onkin varsin yksityiskohtaista mikä on tarpeen säteilyn määrän ja säteilyaltistuksen jatkuvan kasvun myötä arvoisa puhemies kiinnittäisin vielä huomiota erääseen yksityiskohtaan tässä hallituksen esityksessä tässä esityksessä ja sen perusteluissa näet todetaan että vuonna kaksituhattaviisitoista alaikäiseksi ilmoittautuneille turvapaikanhakijoille tehtiin sadanneljänkymmenenyhdeksän viranomaisten oman arvion perusteella pyytämää ikätutkimusta

testauksissa peräti yhdeksänkymmentä tapausta sadastaneljästäkymmenestäyhdeksästä eli noin kuusikymmentä prosenttia osoittautui yli kahdeksantoista vuotiaaksi tutkimusmenetelminä on käytetty pääosin hammas ja ranneluuston röntgentutkimuksia jotka ovat erittäin luotettavia tässä lakiesityksessä todetaan edelleen että vuonna kaksituhattakuusitoista ikätutkimuksia tehtiin jo noin kuusisataakolmekymmentä kappaletta valitettavasti esityksessä ei kuitenkaan kerrota kuinka suuri osa näistä osoitti hakijan täysi ikäiseksi

olisi syytä laajentaa kaikkiin alaikäiseksi ilmoittautuneisiin turvapaikanhakijoihin jolloin menettely olisi yhdenvertainen kaikkien alaikäiseksi ilmoittautuneiden hakijoiden kannalta